päiväjärjestyksen kolmantena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

arvoisa puhemies meihin kansanedustajiin ollaan jatkuvasti yhteydessä rakennusten homeongelmista ja niistä johtuvista terveyshaitoista lapset ja opettajat päiväkodeissa ja kouluissa hoitajat terveyskeskuksissa ja sairaaloissa sekä tavalliset ihmiset ihmiset omissa kodeissaan kärsivät homeen aiheuttamista terveysongelmista

torjumiseksi

arvoisa puhemies edustaja myller otti äärimmäisen tärkeän yhteisen asian esille me tiedämme sen että muun muassa viime vaalikaudella tarkastusvaliokunta teki erittäin ansiokkaan raportin ja toimenpide ehdotuksen tästä asiasta katsoin vähän tässä mitä niille ehdotuksille kuuluu mitä siellä on tehty ja osahan niistä on laitettu liikkeelle silloin arvioitiin että kokonaisuudessaan nämä kosteus ja homeongelmat ovat ehkä kolmenkymmenen viiva viidenkymmenen miljardin euron urakka korjausvelkana ja sitten tietysti hallituksen näkökulmasta epäilisin että tässä kysytään seuraavaksi sitten rahapuolesta muistutan siitä että silloin viime kaudellakin kun tähän laitettiin panostuksia ne olivat kertaluonteisia taisi olla opetusministeriön puolella oliko viisitoista vai kolmekymmentä miljoonaa euroa ja stmn puolella toinen toinen mokoma mikä kertoo että ne toimet mitä hallituksen puolelta on ollut mahdollisuus tehdä jo aiemmankin hallituksen puolelta ovat riittämättömiä tähän kokonaisuuteen

puhemies raha on todellakin ratkaisevassa asemassa mutta on muitakin asioita täällä eduskunnan on parasta aikaa asuntojen korjausavustuksia koskeva lakiesitys siinä esitetään poistettavaksi poistettavaksi homeongelmista kärsiville tarkoitettu terveyshaitta avustus kymmenen vuotta käytössä olleella terveyshaitta avustuksella on tuettu ihmisiä jotka ovat joutuneet asuntonsa terveyshaittojen vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin käytännössä avustus on mennyt vaikeissa homeloukuissa asuville joiden on ollut vaikea saada tukea muualta esimerkiksi asumisterveysliitto on todennut avustuksen pois ottamisesta hätää kärsiviltä viedään viimeinen oljenkorsi hallitus perustelee avustuksen poistamista sillä että se on liian hankala toteuttaa kysynkin nyt arvoisalta ministeriltä jos pidätte tätä asiaa tärkeänä miksi ette korjaa sitä lakia vaan poistatte sen avustuksen

arvoisa puhemies edustaja myllerin kysymyksestä voisi saada harhaisen käsityksen ettei enää avustettaisi jatkossa homeongelmaisten talojen korjauksia tuo hallituksen esitys joka on valiokunnan käsittelyssä lähtee siitä että tällä hetkellä meillä on noin kuusi erilaista avustusjärjestelmää erilaisten remonttien tekemiseksi on siinä ihmisillä ihmettelemistä mistä hakea ja ja minkälaista tukea ja nyt hallitus yksinkertaistaa tämän korvaussysteemin niin että meillä on jatkossa yksi laki jossa on kaksi erilaista korvausprosenttia ja jatkossakin voi hakea avustusta myös homeongelmaisten talojen korjaukseen

puhemies minusta on nyt tärkeää että me käymme vielä myös hallituksessa läpi tarkasti tämän tarkastusvaliokunnan raportin ja ne toimenpiteet ehkä ainakin itse ajattelisin että kun tämä on yhteinen ongelma ja tässä on paljon erilaisia toimijoita raha on yksi kohta yksi on rakentamismääräykset niin pitää miettiä kuka kantaa sen vastuun meidän pitää ottaa semmoinen kokonaisvastuu tästä ja katsoa siinä yhteydessä kuka tekee mitäkin jokainen meistä tietää että kunnat ovat tietysti vastuussa omista rakennuksistaan ja monessa kunnassa tehdään investointeja ehkä toisenlaisiin asioihin mutta ei sitten ole aina oltu nopeasti ja ja ripeästi tekemässä sinne julkisen puolen rakennuksiin joissa näitä kosteus ja homeongelmia on ollut ja niitä on kyllä ihan joka joka puolella että tässä on

puhemies vihaiset äidit järjestivät mielenilmaisun ja lähettivät meille edustajille postia koska liian moni lapsistamme viettää oman työpäivänsä kouluissa ja päiväkodeissa joissa on todettu kosteus ja homevaurioita kiitän näitä he ovat oikealla asialla totuus parhaillaan on hyvin valitettava pelkästään kuntien kiinteistöjen korjausvelka on parhaillaan viisi miljardia euroa ja kunta alan suurin työturvallisuusongelma on sisäilma mutta mitä tekee maan hallitus samaan aikaan hometalkoista ei ole sanaakaan hallitusohjelmassa korjausvelkaeuroja vähennetään ja tästä terveyshaitta avustuksesta ollaan luopumassa ympäristöministeriössä on työstetty lukuisa määrä myös oppaita kosteus ja homevaurioiden ennaltaehkäisemisen ja korjaamisen näkökulmasta kuten myös erilaisia kehittämishankkeita on käynnissä useita arvoisa ministeri miten näette miten nämä kaikki jalkautetaan tuloksellisesti kuntiin jotta niistä on käytännössä oikeasti myös

puhemies vihaiset äidit ovat aina oikealla asialla jos he puolustavat lastensa terveyttä ja kuten kysyjä totesi meillä on jopa viiden miljardin korjausvelka kuntien kouluissa päiväkodeissa julkisissa hankinnoissa minä en voi tulla edustaja taimela teidän taloanne tai asuntoanne korjaamaan eikä valtio voi mennä pakolla kuntien kiinteistöjä korjaamaan vaan kyllä se vastuu kuuluu aina kiinteistön haltijalle esimerkiksi omassa kunnassani vihaisten äitien huoli otettiin todesta ja moukaroitiin sisäilmaongelmainen koulu maan tasalle ja nyt rakennetaan uutta kun tällä kaudella ei ole heikennetty kuntataloutta kuten tehtiin viime vaalikaudella niin nyt kunnilla on mahdollisuus tarttua näihin tarpeellisiin kiinteistöinvestointeihin ja lähteä kunnostamaan sisäilma on tärkeää lapsille ja sitä se on myös kuntien työntekijöille

arvoisa puhemies tämä homeongelma on vaikea ongelma suomalaisten ihmisten terveyden ja myös meidän rakentamisen on jatkunut vuosikausia ja jo useamman hallituksen ajan on tärkeää että nämä rakentamiseen valvontaan liittyvät asiat saadaan nyt eteenpäin mutta sen rinnalla on myös ajankohtainen tilanne siinä että monissa kunnissa on mennyt vähän liian pitkälle huoli siitä että kun taloutta tasapainotetaan niin ei pystytä tekemään myöskään välttämättömiä investointeja myös hallituksella olisi siinä mahdollisuus että juuri nyt

itse asiassa tästä kuntataloudesta kuntataloushan ei ole niin huonossa kunnossa kuin on viime vuosina ollut ja osittain juuri siitä syystä mitä ministeri tiilikainenkin sanoi että emme ole tehneet kuntien valtionosuuksiin leikkauksia ja tiedämme sen että ei ole tulossa uusia kriisikuntia

valtion puolelta on toimia toimia tehty mutta se viesti on että täältä eduskunnasta lähtee kaikkiin kuntiin viesti siitä että kuntien omistamat kiinteistöt ovat heidän vastuullaan ja pitää priorisoida ja tehdä valintaa siitä mihin niitä investointirahoja käytetään käytetäänkö niitä terveiden tilojen osoittamiseksi päiväkoteihin kouluihin ja muihin rakennuksiin siinä ovat kyllä myös kuntapäättäjät itse niitä arvovalintoja tekemässä olen ollut huomaavinani että viime hallituksien aikana ei ole kyllä löytynyt semmoista isoa rahoituserää miltään hallitukselta valtion puolelta tähän

puhemies kuntien rakennusten korjausvelka on kasvanut erittäin valtavasti ja se on kasvanut koko ajan lisää näitä kosteusvaurioita on todella runsaasti ja niiden korjaaminen ei välttämättä enää ole sillä tavalla enää hanskassa koska ne ovat menneet niin suuriksi ihmiset mitkä työskentelevät näissä tiloissa kärsivät ja sairastavat ja aiheuttavat sitten muita kuluja

tilojen syytä nämä tilapäiskorjaukset saattavat olla semmoisia tilapäiskeinoja mitkä aiheuttavat lisää lisää sairauksia sen takia kun käytetään kepulikonsteja joitakin liima aineita tai muita peittoaineita mitkä aiheuttavat muita ongelmia kaasuuntumisen myötä eikö olisi viisasta lähteä hakemaan sellaisia korjauksia missä tehtäisiin erittäin perusteelliset korjaukset tai kokonaan uusittaisiin nämä rakennukset ja ja saataisiin tehtyä nämä kunnolla jotta ei tehtäisi turhaan investointeja niin valtio tekisi semmoisen normiston millä pystyisi lähtemään tukemaan näitä hankkeita

arvoisa puhemies edustaja semi puhui aivan oikeata asiaa kysymyksessään käytännön näkökulmasta tämä on valitettavaa että aika usein näihin ongelmallisiin kiinteistöihin tehdään sitten vähän niin kuin näennäisiä korjauksia hankitaan vähän sitä jatkoaikaa ilman että ongelma kuitenkaan poistuu jokainen ongelmallinen rakennus on tietysti oma yksilönsä ja on hyvin huolellisesti arvioitava mitä siinä kannattaa tehdä jotta ongelma aidosti poistuu ettei tehdä näennäisiä toimenpiteitä ja juuri tähän tarpeeseen myös nämä edustaja taimelan peräänkuuluttamat ja ympäristöministeriön laatimat ja ylläpitämät oppaat joissa parasta tietoa pyritään kentälle jakamaan ovat tulleet kun korjataan tehdään se oikein ellei ole korjauskelpoinen rakennus ei muuta kuin maan tasalle ja uutta tervettä rakennusta tekemään

puhemies pyysin puheenvuoron koska tämä hometalkoot käynnistettiin aikanaan johtamassani iltakoulussa ja nyt vastausten perusteella huomaan että sama peruslinja joka silloin omaksuttiin on edelleen voimassa talosta ei saa lähteä sitä viestiä kunnille että kun odotatte että jossain vaiheessa tulee valtionapu niin silloin vasta korjaatte vaan että omistajalla on vastuu ja varmistan sen vielä hallitukselta että onhan tämä peruslinja se että omistajalla on vastuu on se sitten yksityinen kunta tai valtio ja käyttäjät ja asiakkaat ja vuokralaiset tietävät että sinne pitää suunnata suunnata vaatimukset syy on useasti suunnittelijassa rakentajissa ja ylläpitäjissä ja se on sitten omistajan ja heidän välinen asia mitä korvauksia mahdollisesti haetaan haetaan nyt on minusta tärkeää se että

aivan juuri näin kuin tässä edustaja vanhanen totesi eli pitää olla kaikilla tahoilla ja erityisesti sillä omistajalla tässä edustaja vanhasen puheenvuorossa tuli myös tämä rakentajan ja suunnittelijan vastuu sehän on ollut se ongelma että ei ole saatu tietoja sieltä aikojen takaa kun on tehty ne sopimukset ei ole päästy enää sitten käsiksi siihen ketkä ovat olleet vastuussa ja rakentamassa ja tekemässä huonoa rakentamista niin että ne kasautuneet sitten tänä päivänä ja viime vuosina vuosina nykypäättäjien ja erityisesti lasten ja nuorten ja henkilöstön henkilöstön syliin kun katsoin hieman niitä ympäristöministeriön arviointeja sen tarkastusvaliokunnan raportin jälkeen sieltä viime vaalikauden lopulta taisi olla että vuoden kaksituhattaviisitoista asti loppuun tehtiin jonkinlaista arviointia siitä niin siinä kyllä todettiin myös niin että on aivan tuoreitakin esimerkkejä siitä että rakentamisen taso ei ole parantunut joten tämä on hankalaa me tiedostamme ongelman mutta ne ketkä pystyisivät vaikuttamaan eivät siihen puutu

puhemies päiväkodit koulut ja vanhainkodit ovat lasten ja aikuisten työpaikkoja siellä vietetään paljon aikaa ja ne pitää laittaa kuntoon että siellä ei kukaan sairastu hometalkoissa on saatu hyviä tuloksia aikaan kiitos niistä mutta edelleen tehtävää riittää esimerkiksi rakentamisen saralla sadesuojaus sadesuojaus on yksi sellainen mitä pitäisi enempi saada käyttöön kiinteistöjen hoito ja ylläpito on ratkaisevassa roolissa mihin täällä on viitattu liikuntarakentamisessa ja liikuntahalleissa otettiin käyttöön huoltokirjat joissa seurataan esimerkiksi ilmastoinnin käyttöä usein itse asiassa nämä sisätilaongelmat johtuvat ilmastoinnista ja sen vääränlaisesta käytöstä arvoisa ympäristöministeri te vastaatte myös asunnoista ja kiinteistöistä onko ajateltu että ainakin julkisella puolella voitaisiin miettiä tällaista huoltokirjajärjestelmää jolla pystyttäisiin se minkälaista huolta näistä yhteisistä kiinteistöistä pidetään

arvoisa puhemies kiitos hyvästä ideasta edustaja heinonen jokainen vastuullinen kiinteistönhaltija jos tehdään miljoonien investointeja tai satojentuhansien korjauksia pitää myös huolen että käytetään sitten niitä laitteita oikein valitettavasti aina sitä asiantuntemusta ei ole en usko että tässä sitä asiantuntemusta tulee yhtään lisää jos lähdemme säädöksillä pakottamaan vaan jälleen kerran hyvistä käytännöistä on syytä ottaa

toinen menee suunnitteluportaalle ja toinen sitten aivan sille käytännön työntekijöitten tasolle jotka ovat malliesimerkkejä siitä että oman ammattiylpeyden kautta saadaan hyvää laatua

on hyvä että nykyinen terveyshaitta avustus nostettiin opposition toimesta täällä esiin sillä homeongelmat voivat tosiaan viedä sekä terveyden että talouden syrjäyttää ja johtaa pahimmillaan jopa itsemurhiin se että tämä nykyinen malli on ollut hyvin hankalasti haettava ja byrokraattinen on asia joka pitää muuttaa kysyisinkin arvoisalta ministeriltä onko meidän mahdollista kehittää suorempaa oikea aikaisempaa ja helpommin saavutettavaa apua ja tukea tällaisille henkilöille jotka asuvat tällaisissa hometaloissa niin että voisimme luopua hallinnollisesti näin hankalasta toimenpiteestä

arvoisa puhemies itse asiassa juuri tämän ongelman ratkaisemiseen tähtää tuo täällä mainittu hallituksen esitys jota valiokunta nyt käsittelee eli aikaisemman hyvin monimutkaisen ja monesta eri avustuksesta koostuvan järjestelmän sijaan kootaan erilaiset avustukset yhden lain alle ja kahteen eri avustustasoon kun vielä tämä korjausavustusten käsittely siirtyy asumisen kehittämiskeskus aralle jossa varmasti asiantuntemus riittää ehkä yksittäisiä kuntia paremminkin niin uskon että etenemme tässä siihen suuntaan että entistä paremmin

puhemies valitettavasti tämä hometaloilmiö on kasvanut niin laajaksi että taloudelliset ja ja terveydelliset menetykset ovat liian suuret tähän tilanteeseen on monta syytä on rakennettu kiireellä ja hutiloiden on käytetty riskirakenteita suunnittelulle ja rakentamiselle ei ole varattu riittävästi aikaa valvonta ja ylläpito on ollut puutteellista mutta myös rakentamisen uusissa normeissa on riskejä olisiko hallituksen vihdoin ottaa vastuuta tästä laajentuvasta ongelmasta voisiko yhtenä ratkaisuna olla että annetaan isompi ohjaus ja valvontavastuu kuntarajoja ylittävälle riittävän asiantuntemuksen omaavalle rakennusvalvonnalle

arvoisa puhemies moni yhdistänytkin voimavarojaan ja kuntien välistä yhteistyötä tehdään rakennusvalvonnassa sen riittävän asiantuntemuksen varmistamiseksi ja erikoistumisen varmistamiseksi tulevassa maakuntauudistuksessa rakennusvalvonta kuuluu niihin toimiin mitkä kunnat yksimielisesti niin halutessaan voivat koota jopa maakuntatasolla järjestettäviksi jos uudistus luonnosten mukaan etenee mutta kuntien välistä yhteistyötä ei missään tapauksessa tulla tässäkään kieltämään eli jatkossakin kunnat voivat seudullisesti tai muuten erilaisilla yhteistyökuvioilla järjestää rakennusvalvontaa sen riittävän asiantuntemuksen varmistamiseksi jotta

kosteus ja sisäilmaongelmia on varmasti paljon helpompi ennaltaehkäistä kuin korjata ja tuntuukin aika kummalliselta että hallituksen ministereistä kukaan ei ole maininnut hallituksen kärkihanketta joka käsittääkseni on terveellisten talojen suomi

mitä tulee tähän rakentamisen laatuun terveelliseen sisäilmaan niin kyllä sen on kaiken rakentamisen lähtökohtana oltava se on lähtökohtana siinä kun rakennusmääräyksiä uudistetaan se on lähtökohtana sille että puurakentamista edistetään se on lähtökohtana siinä että ylipäänsä asuntotuotantoa asuntopulasta kärsiville alueille

tästä kyseisestä kärkihankkeesta varmasti ministeri rehula kertoo mielellään

puhemies kosteus ja homevaurioihin liittyvien terveyshaittojen vuosikustannuksiksi arvioitiin vuonna kaksituhattakaksitoista noin neljäsataaviisikymmentä miljoonaa euroa tämä arvio sisältää siis oireista sairauksista työkyvyn menettämisestä ja työtehon ja tuottavuuden laskusta aiheutuvat kustannukset kukaan ei pysty arvioimaan sitä kuinka suuri vaikutus lasten sairastumisella on tulevaan terveyteen ja työuriin ja terveysmenoihin oajn puheenjohtaja luukkainen toteaa että noin yksi pilkku viisi miljardia euroa riittäisi kerralla laittamaan kuntoon pahimmat ongelmat näissä sisäilmaongelmissa ja hän kysyy olisiko väylähankkeiden jälkeen vihdoin koulujen ja päiväkotien vuoro niin että nyt laitettaisiin nämä asiat kuntoon kysyn uudelleen sitä mitä edustaja heinäluoma kysyi olisiko hallitus nyt järkevää laittaa kuntoon nämä asiat jollakin ohjelmalla kysyn sitä ministeri orpo teiltä

se on kiistatonta että tämä on iso ongelma yhteiskunnassa ja kuten tiedätte hyvin tätä on useampien hallitusten toimesta jo yritetty purkaa ja ratkoa valitettavaa vain on se että rakentamisen laatu on edelleen sentyyppistä että tämä uusiutuu ja uudetkin rakennukset ovat sisäilmaongelmaisia mutta se meidän lähestymistapamme nyt on se että kun vastuu on ensisijaisesti kiinteistönomistajilla eli silloin suurelta osin kunnilla tai kuntayhtymillä niin me olemme hallituksen näkökulmasta lähteneet vahvistamaan kuntataloutta jolloin heillä on paremmat edellytykset hoitaa näitä ongelmia itsekin tiedän kunnallispolitiikan kautta että esimerkiksi näitä homekouluja on pyritty niiden raamien varassa mitä omassa kunnassa on ollut korjaamaan mahdollisuuksien mukaan mutta yhtä totta on myöskin se että meidän julkisen talouden tilanne on niin huono että me emme voi valtion rahalla tätä tässä nyt ratkoa mutta me tulemme tekemään kaikkemme kuten kuten asuntoministeri täällä vastasi että me tuemme kuntia ja kiinteistönomistajia näitten homeongelmien ratkomisessa

seuraava kysymys edustaja hassi arvoisa puhemies
kaksi hallituksen ministeriä on tosiasiassa arvostellut hallituksen ehdotusta niin sanotuksi päästökauppakompensaatioksi elinkeinoministeri ja ulkomaankauppaministeri ovat puhuneet lakiesityksen muuttamisesta niin että tuki kohdennetaan tulevaisuutta rakentaviin investointeihin ja maksetaan vain jos hiilidioksidipäästöjen hinta nousee mutta virallista tietoa hallitukselta ei ole tullut valtion taloudellinen tutkimuskeskus on todennut hallituksen esityksen ensinnäkin perusteettomaksi ja toisaalta että se tarkoittaa raskaalle teollisuudelle tukea joka maksettaisiin vaikka yritys vähentäisi tuotantoa ja työpaikkoja suomessa peräti neljäkymmentäyhdeksän prosenttia eli kysyn onko hallitus vetämässä esityksen pois ja suuntaamassa neljäkymmentäkolme miljoonaa esimerkiksi koulutukseen ja tutkimukseen tai onko hallitus edes suuntaamassa tuen investointeihin jotka rakentavat tulevaisuutta ja fossiilitonta yhteiskuntaa

arvoisa puhemies kiitoksia edustaja hassille hyvin perustellusta kysymyksestä hallitus on toiminut hallitusohjelman mukaisesti tässä asiassa eri puolia yhtäältä hiilivuoto on todellinen riski ja se voi aiheuttaa työpaikkavuotoa ja tästä asiasta pitää olla aidosti huolissaan toisaalta kompensaatio olisi optimaalista kohdentaa nimenomaan uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden kannalta parhaimpiin hankkeisiin jotka vievät innovatiivisuutta ja investointeja tulevaisuutta kohden eteenpäin tätä tasapainoa hallituksen esityksessä on tavoiteltu nyt käymme keskustelua siitä muun muassa eduskunnan käymän debatin nojalla mikä on paras tapa tässä asiassa edetä ja tulemme tätä

jo vuonna kaksituhattakolmetoista ympäristöteknologia nousi suomessa suuremmaksi alaksi kuin metsäteollisuus sekä liikevaihdon että viennin että viennin että työpaikkojen mukaan mitattuna olisikin syytä suunnata tuet esimerkiksi ympäristöteknologian jouduttamiseen ja tällä tavalla luoda tulevaisuuden työpaikkoja ja hyvinvointia lehtitietojen mukaan myös elinkeinoelämän tutkimuslaitokselta on tulossa raportti jonka mukaan suomessa on kasvatettu tarpeettomia ja haitallisia yritystukia kuten juuri raskaalle teollisuudelle annettavia verotukia sen sijaan on on leikattu hyödyllisiä tulevaisuutta rakentavia tukia esimerkiksi tutkimukseen ja kehitysyhteistyöhön

arvoisa puhemies kuten edustaja zyskowicz oikein kommentoi tämä asia on nyt eduskunnan käsissä ja eduskunnan harkittavana ja ja kuuntelemme tietysti hyvin herkällä korvalla sitä minkälaisen näkemyksen eduskunnan talousvaliokunta ja ja ympäristövaliokunta ja muut valiokunnat asiassa esittävät kun viittasitte ympäristöteknologiaan niin se on yksi hallituksen käynnistämistä kärkihankkeista ja me käytämme vuosittain noin kolmekymmentä viiva kolmekymmentäviisi miljoonaa euroa energiatukeen ja sen lisäksi tulee kärkihanketukena tänä vuonna kaksikymmentä ensi vuonna neljäkymmentä ja seuraavana vuonna neljäkymmentä miljoonaa euroa lisää ja nämä suuntautuvat nimenomaan uusiutuvan energian energiatehokkuuden bioenergian ja vastaavien tulevaisuuteen suuntautuvien innovaatioiden kehittämiseen

arvoisa puhemies teollisuus perustelee tämän hallituksen esittämän neljänkymmenenkolmen miljoonan euron tuen tarpeellisuutta sillä että sillä pidetään tuotanto suomessa ja estetään investointien siirtyminen ulkomaille esimerkiksi tämä tuki on kuitenkin muotoiltu niin että se määräytyy täysin sen perusteella miten teollisuusyritykset ovat käyttäneet sähköä vuosina kaksituhattaviisi viiva kaksituhattayksitoista toisin sanoen esimerkkiyritys kymmenen tulee saamaan vaikka kokoluokaltaan neljänsadantuhannen euron tuen seuraavana vuonna riippumatta siitä kuinka paljon sähköä se käyttää minkälaisia investointeja se tekee tai miten siellä rekrytään uutta henkilökuntaa toisin sanoen tällä ei voi olla mitään vaikutusta tuotannon kannattavuuteen tai katteisiin vastaavasti jos liikkeenjohto tekee investointipäätöksensä näin verrattain lyhyen tuen perusteella niin se on huonoa liikkeenjohtoa kysyisinkin onhan hallitus tietoinen siitä että tällä tuella ei ole mitään ohjaavaa vaikutusta ja tällä ei saada mitään vastinetta muutenkin vähissä oleville varoille

arvoisa puhemies edustaja vartia kiinnittää hyvin tärkeään seikkaan huomiota tässä kysymyksessään puheenvuorossaan ja se on se että aika on tässä hyvin tärkeä faktori hyvin tärkeä muuttuva tekijä tarkoitan sitä että tällä hetkellä nykyisellä kaudella päästöoikeuden hinta on hyvin alhainen ja sitä kautta syntyvä lyhyen tähtäyksen riski hiilivuodosta ja sitä kautta työpaikkavuodosta ei ole mielestäni kovin merkittävä sekin yksi lisäperuste siihen minkä takia voidaan harkita sitä miten saadaan tätä kompensaatiota suunnattua vahvemmin nimenomaan uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta edistäviin innovaatioihin toisaalta pitkällä sihdillä kun otamme huomioon pariisin sopimuksen eun energia ja ilmastolinjaukset vuoteen kaksituhattakolmekymmentä asti on hyvin todennäköistä että päästöoikeuden hinta nousee ja sen pitääkin nousta ja silloin

tämä kyseinen ehdotushan on nyt täällä eduskunnassa käsittelyssä muun muassa talousvaliokunnassa ja me olemme omana ryhmänä tunteneet myötätuntoa hallituksen esittämää esitystä kohtaan se on liittynyt siihen isompaan linjaan että meidän teollisuuden edellytyksistä pidetään huolta ja viennistä lähtökohta mutta samaan hengenvetoon me olemme todenneet että kaikki nämä yritystuet mukaan lukien verotuet täytyy läpivalaista ja arvioida uudelleen ehkä siellä puoliväliarviossa keväällä ja miettiä niitten uudet kriteerit jotka paremmin täyttävät tämmöisiä innovatiivisia tarpeita

arvoisa puhemies johdonmukaisuus on todellakin tärkeää mutta hallituksen keskeisiä asioita joissa pitää olla johdonmukainen on se että me asetamme työllisyyden etusijalle siksi tästä lähtien arvioidaan ja tähän asti hallituksen työskentelyssä on arvioitu tehdyt päätökset sen perusteella mitkä ovat niitten työllisyysvaikutuksia tässä asiassa varmasti se toinen puoli on se että pitää tarkkaan arvioida mitkä ovat työllisyysvaikutukset tällä kyseisellä tuella ja muillakin tuilla meillä ei ole varaa myöskään riskipeliin sillä että jokin jokin toiminto ja jotkin työpaikat häviävät suomesta mutta tässä kyseisessä asiassa hallitus arvioi näitä työllisyysvaikutuksia arvioi erilaisia malleja ja käy varmasti laajan keskustelun siitä ja sen pohjalta keskustelee eduskunnan ja valiokunnan ryhmien kanssa siitä onko onko tarpeen tehdä joitakin järkeviä muutoksia muutoin minusta on järkevää että kohti puoliväliriihtä

puhemies jalostusasteen nostaminen sekä tuotteiden ja ja palveluiden laadun kehittäminen on keskeistä suomalaisen teollisuuden ja myöskin työllisyyden tulevaisuuden näkökulmasta kuten edustaja hassi tässä hyvin toi esille suomalaista yritystukijärjestelmää on kritisoitu monien tutkimuslaitosten ja myöskin taloustieteilijöiden toimesta siitä että liikaa tuetaan olemassa olevia rakenteita ja liian vähän elinkeinorakenteen uudistumista uusia innovaatioita ja uusien alojen kasvua ja ja kehitystä tämä hallitus on myös leikannut tekesin ja korkeakoulujen rahoitusta ja tällä hetkellä julkinen tuki yritysten tuotekehitykseen ja tutkimukseen on suomessa paljon matalammalla tasolla kuin esimerkiksi naapurimaassamme ruotsissa mitä hallitus aikoo tehdä tämän yritystukikokonaisuuden uudistamiseksi ja onko hallituksella suunnitelmia julkisen tk rahoituksen tason nostamiseksi

arvoisa puhemies edustaja anderssonin kahteen kysymykseen vastaukset ensinnäkin koskien innovaatio ja tutkimusrahoituksen tasoa se on ollut laskussa jo vuodesta kaksituhattayksitoista lähtien ole terve terve kehitys tietenkään ja ne säästöt mitä on jouduttu tekemään ovat olleet hyvin valitettavia sen takia hallitus on käynnistänyt arvion innovaatio ja tutkimusrahoituksesta samoin kuin yliopistokoulutuksesta ja tulemme puolivälin riihessä elikkä ensi kevättalvella asiaa käsittelemään innovaatio ja tutkimusrahoituksen osalta tämä tehdään oecdltä tilatun vaikuttavuusarvioinninkin nojalla käytämme sitä yhtenä tärkeänä tietoperustana kun teemme tätä isompaa arviota koskien yritystukia tärkeimmät asiallisesti tärkeimmät yritystuet kuuluvat kahteen luokkaan kahteen kategoriaan uusiutuvan energian tukiin ja innovaatio ja tutkimusrahoitukseen molemmilla rakennetaan

arvoisa tämän ministeri rehnin hyvän vastauksen lisäksi voisi vielä todeta sen että olemme asettaneet verotyöryhmän pohtimaan yritysverotuksen kokonaisuusuudistusta sen eri elementtejä sen aikataulu on tammikuun loppuun mielestäni yksi keskeisiä tavoitteita on se että pohdimme voidaanko yritysverotusta uudistamalla kannustaa investointeihin ja tk investointeihin eli sitä kautta saada saada nimenomaan yrityksiä itseään investoimaan tkhon ja sitä kautta luomaan pohjaa uusille työpaikoille ja uusille innovaatioille tämä on aivan oleellinen asia mutta näissä tutkimusmäärärahoissa ja investoinneissa näkyy se mikä on yritysten usko siihen että suomeen kannattaa investoida ja täällä kannattaa tehdä tuotekehitystä siksi kaikki muutkin hallituksen toimet joilla tähdätään kilpailukyvyn parantamiseen ja työllisyyden parantamiseen ovat oleellisia vetureita ja moottoreita sille että myöskin tutkimus ja tuotekehitystoimintaan panostetaan arvoisa

puhemies alkuperäinen kysymys päästökauppakompensaatiosta on todellakin talousvaliokunnassa käsittelyssä ja ja on ihan siinä alkuperäisessä muodossaan mikä hallituksen esitys alun perin on ollut tähän hiilivuotoriskiin ja työpaikkavuotoriskiin täytyy todeta se että eurooppaan on kasvavassa määrin muun muassa kiinasta tuotu ruostumatonta terästä yhdestä prosentista tuonti on noussut kahteenkymmeneenkuuteen prosenttiin tätä kompensaatiota maksetaan sen vuoksi että myös meidän kilpailijamaamme maksavat kompensaatiota ja tässä on kysymys kilpailukyvystä ja suomalaisista työpaikoista on hyvä niin kuin valtiovarainministeri sanoi että tässä yhteydessä nyt arvioidaan työpaikkojen säilyminen suomessa ja mutta kysyisin valtiovarainministeriltä kun samaan aikaan tehdään nyt sitten tämä yritystukien perkaaminen ja samoiten yritysverotuksen kokonaisarviointi niin onko nämä kaksi asiaa sovitettu yhteen
arvoisa puhemies itse asiassa tämä on ihan hyvä ajatus ja mielestäni kannattaa katsoa yritysten toimintaympäristöön liittyviä asioita kokonaisuutena ja laajemmin kun ministeri rehnin kuvaamalla tavalla käydään läpi yritystukia ja samaan aikaan pohditaan yritysten yritysten verotusasioita niin ilman muuta ne kannattaa katsoa yhteen jos esimerkiksi järkevillä veronkevennyksillä liittyen yritysten verotukseen voidaan edistää kasvua ja investointeja ja jos löytyy keino esimerkiksi rahoittaa niitä vähemmän työllisyyttä tukevilla yritystuilla niin minusta tämäntyyppiset ratkaisut ovat luovia ja järkeviä tässä ajassa ja hyvin avoimesti hallitus katsoo ratkaisuja tältä pohjalta

arvoisa puhemies on erittäin tärkeää kuten ministeri orpo totesi että arvioimme myös yritysverotusta innovaatioiden ja yritysten kehittämisen näkökulmasta se on hyvin tärkeä osa hallituksen koko talouspolitiikkaa ja tähtäimessä on on todellakin kestävä kasvu ja korkeampi työllisyys edustaja turunen ja edustaja ihalainen kiinnittivät huomiota hallituksen esityksen tilanteeseen tällä hetkellä vastaisin edustaja ihalaiselle kun en äsken päässyt kommentoimaan hän totesi että pakitetaan että olen pelannut ikäni laitahyökkääjänä ja välillä on järkevää ottaa sivuaskelia jotta päästään eteenpäin ja voidaan tehdä enemmän ja kauniimpia maaleja kysymys on on oikeastaan nyt siitä miten parhaiten voidaan yhdistää teollisuuden kilpailukyky ja toisaalta suomalaisen teollisuuden uudistuminen

edustaja pekonen
arvoisa puhemies hallitus on kohdentamassa lääkekorvausleikkauksia epäoikeudenmukaisesti yhteen potilasryhmään diabeetikoihin kakkostyypin diabetesta sairastavien lääkekorvausta ollaan alentamassa roimasti monille ihmisille kyse on isoista rahoista lääkekorvauksien leikkauksilla ei saada edes säästöjä jos diabeetikot joutuvat sen seurauksena tinkimään sairautensa hoidosta rahojen pitää riittää myös asumiseen ruokaan ja vaatteisiin monet pitkäaikaissairaat ihmiset joutuvat toimeentuloluukulle me tiedämme että hoitamattomana kakkostyypin hoitamattomana kakkostyypin diabetes aiheuttaa munuaissairauksia infarkteja infarkteja hermovaurioita amputaatioita ja sokeutumisia ja nämä sairaudet tulevat todella kalliiksi ja ovat myös todella suuria tragedioita yksilöille arvoisa ministeri mattila ymmärtääkö tämä hallitus tämän leikkauksen järjettömyyden ja mikä on sen inhimillinen hinta
arvoisa puhemies arvoisa kysyjä kyllä lääkesäästöjä on nyt esitetty tässä muodossa missä on mukana myös lääkeala mutta kyllä se on myös yksi potilasryhmä meillä ovat varmasti samat luvut olleet myös pohjana kuinka paljon nämä lääkesäästöt tulevat sitten eri ikäluokissa vaikuttamaan mutta on huomioitava myös se että meillä on myös muita potilasryhmiä joilla on suuria lääkemenoja entäs se yksinhuoltajaäiti jolla on astmalääkkeitä kannattehan te huolta myös heistä minusta lääkekorvausjärjestelmää tulevaisuudessa tulee tarkastella kokonaisuutena ja uusia kyllä tasa arvoisemmin niin että se ei ole juuri yhtä potilasryhmää

leikkauksien perusteluissa vihjataan epäsuorasti että kakkostyypin diabetes olisi itse aiheutettu sairaus ensinnäkään tämä ei pidä paikkaansa ja toiseksi se on kestämätön peruste korvaustason leikkaukselle

tämä on järkevä ja ainoa oikea periaate on mahdotonta mitata missä määrin eri sairaudet ovat niin sanotusti itse aiheutettuja kakkostyypin diabetes ei läheskään aina liity elintapoihin vaan sairaus puhkeaa usein perinnöllisistä syistä arvoisa ministeri mattila aikooko hallitus muuttaa lääkekorvauslainsäädäntöä ja myös lainsäädäntöä laajemminkin niin että ihmisiä aletaan arvottamaan elintapojen mukaan

enkä tässä vastauksessa että se on nimenomaan vain elinta sosairaus kyllä me kaikki tiedämme että meillä on myös perimä suomessa meillä on myös moneen muuhun sairauteen perimä ja tässä edelleen lääkekorvaus säilyy kuusikymmentäviisi prosenttia ja se tulee samalle tasolle kuin verenpaine ja muut sydänlääkkeet ja sen lisäksi arvoisa kysyjä meillä on kirjattu rationaalinen lääkehoito hallitusohjelmaan ja sen puitteissa minä tulen tekemään kaikkeni että esimerkiksi myöskin lääkkeetön hoito etenee ja sillä en todellakaan vihjaa mihinkään elintasosairauteen vaan siihen että suomalaisella lääkkeettömän hoidon ja lääkehoidon yhteisvoimalla olisi sitten mahdollisuus parantaa elinvoimaa ja väestön tasa arvoista hyvinvointia

arvoisa herra puhemies jos vertaa muihin eu maihin niin suomessa kansalaiset maksavat itse enemmän terveysmenoistaan kuin useimmissa eu maissa ja voi sanoa että että näistä leikkauksista joita te nyt teette kärsivät kaikkein eniten nimenomaan paljon sairastavat pienituloiset ihmiset eikä niitä voi mitenkään pitää sosioekonomisesti kestävinä eikä kannatettavina ne ne lisäävät terveyseroja ja ja vaikeuttavat pienituloisten ihmisten asemaa olisin kiinnostunut kuulemaan kun hallitus on nyt poistamassa makeisveron ja tekee sillä tavalla yli sadan miljoonan euron loven valtion kassaan

esimerkiksi diabetesta erilaisia kansanterveyden haittoja samalla myös saataisiin todellakin rahaa tänne valtion kassaan

arvoisa puhemies kyllä hallitus on tämän makeisveron kanssa brysselin ikeen alla kyllä me tiedämme tässä salissa että näin on eu meitä tässä ohjaa mutta mitä tulee vielä näitten pienituloisten lääkekorvauksiin niin totean myös sen että lääkekatto säilyy ennallaan se jopa laskee hieman niin kuin totesin myös tuossa edellisessä vastauksessa lääkkeetöntä hoitoa tulee edistää kaikin keinoin siihen liittyvät siis myös elintavat liikunta ruokavalio ja ohjaus ilman sitä emme pääse eteenpäin lääkkeettömässä hoidossa ja sote on myöskin siihen siihen ratkaisu mutta tällaista sokeriveron sokeriveron tyyppistä ratkaisua kyllä minä ainakin kannatan henkilökohtaisesti miten sitä hallitus voi edistää se jää nyt tässä varmasti nähtäväksi arvoisa

kakkostyypin diabeteksellehan tyypillistä se että siihen liittyy hyvin monia erilaisia sairauksia sehän puhkeaa erityisesti ikääntyneille vanhemmalla iällä ja sen seurannaisena on sydän ja verisuonisairauksia ja usein tämä on kytköksissä myös pienituloisuuteen

arvoisa puhemies tällä hetkellä tämä säästöpaketti on tehty ja tuodaan eduskunnan käsittelyyn se on sitten eduskunnan päätettävissä mitä sille sille tapahtuu mutta kuten jo sanoin ministeriössä ja ministerinä olen aivan ehdottomasti sitä mieltä että kehittämistä tulee jatkaa ja painopisteen tulee olla nimenomaan niissä paljon lääkkeitä kohderyhmissä siitä me olemme varmasti aivan aivan samaa mieltä ja totean vielä myös sen että kyllä meillä kuitenkin edelleen on niitä turvaverkkoja lääkekatto säilyy ennallaan se jopa laskee hieman sydän ja verisuonisairauksia kyllä liittyy muuhunkin kuin diabetekseen ja näitä liitännäissairauksia sitten hoidetaan ihan varmasti siinä vaiheessa kun alkaa olla vakavia komplikaatioita kyllä ymmärtääkseni silloin diabeetikko on jo insuliinihoidon piirissä ja insuliini säilyy edelleen sataprosenttisesti korvattavana lääkkeenä

arvoisa arvoisa puhemies ensinnäkin tämä sokerivero jouduttiin todellakin eun toimesta poistamaan sille haetaan korvaavaa mutta on osoittautunut erittäin vaikeaksi luoda siihen korvaava vero mitä sitten tulee näihin säästöihin niin on erittäin ikävää että me joudumme tekemään säästöjä eri puolille mutta kun säästöjä joudutaan laajasti hakemaan hallituksen neljän miljardin säästöohjelman sisällä ne osuvat isoille momenteille olen varma siitä että ministerit vastuualueillaan tekevät erittäin vastuullista työtä ja hakevat mahdollisimman oikeudenmukaisia ja tasapuolisia ratkaisuja mutta on ihan selvää se että jokainen säästö tuntuu jossakin ja siksi me teemme kaikkemme että suomen taloutta saadaan kasvuun ja säästämisen kierteestä päästään eroon ja se onnistuu sillä että meillä on laajempi ja parempi työllisyys ja talouskasvu

seuraava kysymys edustaja blomqvist

hallituksen keskittämisinto herättää huolta ympäri maata pohjois karjalassa pienten terveyskeskusten kohtalo herättää kysymyksiä jopa keskustalaisten omissa omissa riveissä viikonloppuna vaasassa kymmenentuhatta pohjalaista osallistui mielenilmaisuun vaasan keskussairaalan puolesta ihmiset odottavat nyt oikeudenmukaisia esityksiä täyden päivystyksen sairaaloista päivystysuudistus olisi nyt laitettava jäihin odottamaan varsinaista sote uudistusta kyseessä on historiallisen suuri uudistus joka tulisi käsitellä yhtenä kokonaisuutena haluankin kysyä ministeri rehulalta eikö olisi järkevämpää käsitellä uudistusta kokonaisuutena jotta kokonaiskuva olisi mahdollisimman selkeä ja kansalaisten yhdenvertainen kohtelu kohtelu voidaan turvata
arvoisa herra puhemies aina on perusteita odottaa aina on perusteita tehdä ratkaisuja jotka tulisi tehdä jonain toisena parempana aikana niiltä osin kuin sosiaali ja terveydenhuollon muutosta ollaan rakentamassa niin erikoissairaanhoidon osalta kuin erityistason palvelujen osalta sosiaalihuollossa nyt lausuntokierroksella oleva terveydenhuollon järjestämislaki voimaanpanolakeineen pitää sisällään sen että tulee viisi yhteistoiminta aluetta jotka vastaavat nykyisiä viittä erva aluetta tuo yhteisen tekemisen välttämättömyys on joka tapauksessa toimeenpantava nimenomaan päivystystoiminnassa erikoissairaanhoidon tulevaisuuden osalta näiltä osin perusteltua on edetä niin että me kykenemme jo ennaltaehkäisemään esimerkiksi epävarmuutta poistamalla tällä hetkellähän

arvoisa herra puhemies alkuviikosta julkaistiin linjaukset sote uudistuksen valinnanvapauslainsäädännöstä ja niiden mukaan palveluiden tuottajat saisivat listautuneiden asiakkaiden määrään ja mahdollisesti asiakkaiden hyvinvointiriskiin perustuvan kiinteän korvauksen kuntaliiton asiantuntijat ovat nyt arvioineet tätä esitystä ja pitävät riskinä että palveluntuottajille syntyisi kannusteita valikoida asiakkaita lisäksi varsinkin tämä hyvinvointiriski on kyllä erittäin vaikeasti määriteltävä käsite voisi tapahtua niin että toteutuisikin aivan nurinkurinen valinnanvapaus ja ja kysyn teiltä peruspalveluministeri rehula miten kommentoitte tätä riskiä ja miten hallitus aikoo viedä eteenpäin tätä valinnanvapauslainsäädäntöä
arvoisa puhemies maanantaina julki tullut työtä tekevän virkamieskoneiston esitys on yksi pohja sille työlle jota nyt jatketaan yksi olennainen osa ja vastauksena edustaja räsäsen kysymykseen on se millainen tästä rahoitusmallista tulee millä tavalla järjestämisvastuussa olevat maakunnat jatkossa rahoittavat palveluntuottajia ja mikä on tämä tarpeeseen perustuva malli mitä elementtejä siinä kaiken kaikkiaan on tämä on työn alla niin että noin kolmen viikon sisään ollaan tilanteessa jossa tästä asiasta tiedetään enemmän mutta me olemme valinneet hallituksessa koko tämän soten muutoksen osalta avoimuuden lähtökohdan ja kerroimme mitä kerrottavissa on näiltäkin osin jotta esimerkiksi näitä riskiarviointeja päästään tekemään arvoisa

herra puhemies on tärkeätä että sosiaali ja terveysuudistukseen kuuluva valinnanvapaus etenee kyseessä on iso muutos ja on ihan luonnollista että tätä isoa muutosta pitää valmistella huolellisesti ja perusteellisesti kuten hallitus on tekemässä oleellista on tietysti se että kun valinnanvapaus toteutetaan niin se on sekä potilaan etu että veronmaksajien etu eli julkinen valta järjestää palvelut mutta käyttää hyväkseen markkinoita palvelujen tuottamisessa

puhemies käyttöön tullaan ottamaan asiakasseteli nykytermeillä palveluseteli mutta siitä tulee valinnanvapausympäristössä asiakasseteli tämä mahdollistaa sen että myös yksinyrittäjä pieni lääkäriasema fysioterapiapalveluja tarjoavat pk tason yritykset pääsevät tähän kokonaisuuteen mukaan toisekseen erityisesti vammaisille henkilöille ollaan valmistelemassa niin sanottua henkilökohtaisen budjetin budjetin käyttöä joka tulee myös mahdollistamaan varmuudella sen että pienet yritykset ovat mukana no sitten kolmas asia liittyy tähän koko valinnanvapausrahoitusmallin kokonaisuuteen ensinnäkin edustaja räsäselle totean että edelleen pitää pitää huolta siitä että yhdenvertaisuus ihmisillä toteutuu se tulee olemaan yksi perustuslakiarvioinnin näkökulma kun tätä kokonaisuutta arvioidaan toisekseen tämän rahoitusmallin pitää mahdollistaa se että tällaiset esimerkiksi muutaman yrityksen konsortiot voivat olla palvelutuotannossa mukana

viime lauantaina kymmenentuhatta pohjalaista oli vaasan torilla ja he eivät olleet siellä huvin vuoksi vaan sen takia että heillä on erityinen ja oikeutettu huoli siitä miten palvelut sairaalapalvelut akuutti sairaanhoito ja kirurgia tulevat toimimaan tulevaisuudessa ja arvoisa hallitus nyt olette viemässä eteenpäin esitystä joka tarkoittaa sitä että meillä on maassamme kaksitoista sairaalaa joissa on täyden palvelun päivystystä mutta samalla sanotte että meillä tulee olemaan kahdeksantoista maakuntaa missä se logiikka on ettei jokaiseen maakuntaan pystytä antamaan samoja mahdollisuuksia ja

arvoisa herra puhemies miksi me teemme muutosta sosiaali ja terveydenhuoltoon siksi että meidän pitää saada palvelutarpeeseen nähden kustannuksia alemmas siitä ennusteesta joka meillä on olemassa asia kaksi meillä on nykytilanne päivystyksen osalta sellainen että

että tulevaisuudessa riittävä määrä ammattilaisia naisia ja miehiä ortopedejä anestesialääkäreitä naistentautien lääkäreitä ja niin edelleen on niissä pisteissä päivystämässä päivystämässä joissa luvataan että näin todella myös tapahtuu sen lisäksi että on kyse numeroista joilla on toki merkitystä me otamme tässä valmistelussa huomioon lainsäädännön jota ei olla muuttamassa lainsäädännön potilaan oikeuksista lainsäädännön joka liittyy kielilainsäädäntöön ja myöskin perustuslaillisen

puhemies hallituksella on ohjelmassaan kunnianhimoiset tavoitteet oikaista meidän ruokatasettamme elikkä meidän ruoan viennin ja tuonnin suhdettamme viidelläsadalla miljoonalla eurolla me saimme eilen kuulla erinomaisia uutisia siitä että jo vuosikausia ajettu ja kaikkien voimakkaasti tekemä työ on tuottanut tulosta ja kiinaan on avautumassa

tämä on erittäin hyvä uutinen koko meidän elintarvikesektorillemme kysyn ministeri tiilikaiselta mitkä ovat ne muut keinot joilla tuohon tavoitteeseen sitten päästään joilla avataan muita reittejä ja muita menetelmiä mitä on käynnissä ja mitä mahdollisesti vielä suunnitellaan jotta tavoitteet toteutuvat

arvoisa puhemies tuo oli todellakin tärkeä uutinen suomen elintarviketaloudelle että sianlihan vienti kiinaan käynnistyy pitkien ponnistelujen jälkeen ensimmäinen suomalaisyritys on hyväksytty sinne toimittavien laitosten joukkoon kiinan viranomaisten toimesta nyt tietenkin haluamme työskennellä maa ja metsätalousministeriössä yhdessä suomalaisten elintarvikeyritysten ja eviran kanssa jotta lisää suomalaisia yrityksiä saa sen vientiin oikeutetun statuksen tuolla kiinan markkinoilla ja ei pelkästään sianlihan osalta vaan jatkossa myös muita tuotteita pyritään saamaan tuonne vientilupien piiriin

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö kaksikymmentäkaksi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

esityksessähän ehdotetaan muutettavaksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annettua lakia siten että tukiohjelma laajennettaisiin koskemaan myös merenmittausaluksia muutoksen tarkoituksena on parantaa suomalaisten merenmittausalusten kilpailukykyä euroopan komission hyväksyttyä vastaavia tukiohjelman laajennuksia myös eräissä kilpailijamaissa lisäksi tässä esityksessä ehdotetaan että merimieseläkelakia muutettaisiin siten että lain soveltamisalaan lisätään merenmittausaluksessa työskentelevät työntekijät tämä mahdollistaisi tuen maksamisen myös työnantajan merimieseläkelain mukaista eläkevakuutusmaksua vastaavan määrän osalta tämä esityshän sisältyy valtion vuoden kaksituhattaseitsemäntoista talousarvioesitykseen ja tulee siinä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kahdeksantoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa herra puhemies sosiaali ja terveysvaliokunta on yksimielisesti laatinut mietinnön tästä laista muutetaan sotilasvammalakia siten että että kunnan järjestämistä sosiaali ja terveydenhuollon avopalveluista aiheutuvat kustannukset korvattaisiin niille vuosien tuhatyhdeksänsataakolmekymmentäyhdeksän viiva neljäkymmentäviisi sotien johdosta vahingoittuneille ja sairastuneille joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on nykyisen viidentoista prosentin sijasta vähintään kymmenen prosenttia eli tämä raja alenisi siis kymmeneen prosenttiin tämä lainmuutos kohdennettaisiin vain sotainvalideille valtion varoista sotainvalideille korvattavia palvelujahan ovat kotona asumista tukevat sosiaalihuoltolain mukaiset kotipalvelut niitä ovat myös asumispalvelut liikkumista tukevat palvelut sekä omaishoidon tuesta ja avosairaanhoidon palveluista

lisäksi valiokunta korostaa että on välttämätöntä huolehtia siitä että sotainvalidi ja veteraanietuuksiin oikeutetut ryhmät saavat etuudet ja palvelut niin kauan kuin heidän hoivan ja huollon tarpeensa jatkuvat tämä oli valiokunnan yhteinen

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat

näiden naisten ja miesten työ sodissamme velvoittaa meitä kantamaan heistä vastuun loppuun asti sen takia hallitus lisää ensi vuonna veteraanien kuntoutusrahoja kahdellakymmenellä miljoonalla eurolla viidellätoista miljoonalla seuraavana vuonna kaksituhattakahdeksantoista ja vielä viidellä miljoonalla vuonna kaksituhattayhdeksäntoista eli yhteensä tämä lisäys on neljäkymmentä miljoonaa euroa veteraanien palveluihin suomessa elää yhä noin

vuosien kolmekymmentäyhdeksän viiva neljäkymmentäviisi sotien veteraania vuoden kaksituhattakuusitoista eli tämän kuluvan vuoden alussa sotainvalideja oli elossa

keski ikänsä on nyt yhdeksänkymmentäyksi pilkku viisi vuotta kun veteraaneja on tällä hetkellä elossa kaksikymmentäkaksituhatta niin on arvioitu että neljän vuoden kuluttua heidän joukkonsa on harventunut jo niin että keskuudessamme ei ole enää kuin noin sotaveteraania ja vajaan kymmenen vuoden päästä vuonna kaksituhattakaksikymmentäviisi veteraaneja on elossa enää reilu tuhat tämä on tilanne missä elämme ja sen takia pidän myönteisenä sitä että hallitus nyt määrätietoisesti parantaa sotaveteraanien kuntoutusta ja helpottaa sinne pääsyä hallitus muuttaa sotilasvammalakia siten että kunnan tai kuntayhtymän järjestämistä sosiaali ja terveydenhuollon avopalveluista aiheutuvat kustannukset korvataan niille vuosien tuhatyhdeksänsataakolmekymmentäyhdeksän viiva tuhatyhdeksänsataaneljäkymmentäviisi sotien johdosta vahingoittuneille tai sairastuneille joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on nykyisen viidentoista prosentin sijasta vähintään kymmenen prosenttia ehdotettu lainmuutos laajentaa korvauksen saajien piiriä ja edesauttaa ikääntyneiden sotainvalidien selviytymistä omassa kodissaan kotipalvelun asumispalvelun liikkumista tukevien palveluiden omaishoidon tuen sekä avosairaanhoidon turvin tämä tuo uusia sotainvalideja näiden palveluiden piiriin kuutisensataa veteraanijärjestöt ovat esittäneet lisäksi määrärahalisäyksiä ja ne tuossa kerroin eli hallitus vastaa siihen toiveeseen ja huutoon ehdotettu lainmuutos kohdennetaan siis sotainvalideille jotka vammautuivat suomen sotien tuhatyhdeksänsataakolmekymmentäyhdeksän johdosta mutta esityksen ulkopuolelle jäävät kuitenkin sotilasinvalidit eli varusmiespalveluksessa ja yk tehtävissä vahingoittuneet ja sairastuneet heidän osaltaan kustannusten korvausten edellytykset säilyvät siis jatkossa ennallaan tänä vuonna veteraanien määrä on tietyllä tavalla moninkertaistunut kertaheitolla kun puolustusministeriö on lähettänyt rauhanturva ja kriisinhallintatehtävissä palvelleille suomalaisille kriisinhallintaveteraanikortin joka tuo heille tullessaan virallisen kriisinhallintaveteraanistatuksen en ole heitä rinnastamassa nyt

sotien veteraaneihin mutta haluan nostaa myös heidät esille he ovat olleet palvelemassa meidän maamme edestä erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä ja osa on haavoittunut jopa pahemmin kuin yksikään näistä vuosien kolmekymmentäyhdeksän viiva neljäkymmentäviisi sotaan osallistuneista siis siinä mielessä että ovat jääneet huonommassa kunnossa vakavamman haavoittumisen jälkeen tänä päivänä eloon ja meillä ei ole tällä hetkellä järjestelmää että heistä kannettaisiin asianmukaista huolta sen takia toivon että aivan pienellä lisäyksellä täydentävässä budjetissa hallitus toisi määrärahan tähän kriha veteraanienkin kuntoutuksen turvaamiseen ei puhuta suuresta summasta muutamista sadoistatuhansista niin pääsisimme siinäkin sille tasolle olemme näille naisille ja miehille velkaa mutta tässä esityksessä puhumme siis sotaveteraaneista ja sotainvalideista ja heidän puolisoistaan joista edelleen monet ovat joutuneet liian pitkään odottamaan kuntoutusta ja niin kuin puheeni alussa kerroin joukko harvenee kovaa vauhtia ja on viimeinen aika vastata tähän huutoon myös rintamalisän leikkauksesta on eduskunnassa puhuttu se koskee siis tätä kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien suunniteltua nolla pilkku kahdeksankymmenenviiden prosentin leikkausta ja pidän itse myönteisenä sitä että kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja edustaja jokinen ja keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja edustaja kaikkonen ovat täällä salissa jo tuoneet esille sen että eduskunnassa valtiovarainvaliokunnassa voisimme korjata tämän yhden kauneusvirheen joka veteraaneja on ensi vuoden budjettisuunnitelmissa kohtaamassa tässä puhutaan tietääkseni noin kahdestasadastatuhannesta eurosta itse olen valtiovarainvaliokunnassa ja kun siellä tietyt korjaukset budjettiin teemme niin olen itse valmis tätä esitystä eteenpäin viemään edustaja jokisen ja kaikkosen esittämällä tavalla eli siten että rintamalisää ei ensi vuonna leikattaisi

suomi sata vuotta on ensi vuoden teema yhdessä tillsammans tähän valmistaudutaan paraikaa jo viime syksynä kun käsittelimme valtiovarainvaliokunnassa kunta ja terveysjaostossa sosiaali ja terveysministeriön pääluokan talousarviota tälle vuodelle nostimme esille nämä kysymykset jotka nyt ovat meillä käsillä silloin lisäsimme kuntoutukseen neljä miljoonaa hallituksen esitykseen ja sitten teimme lausumat jotka eduskunta yksimielisesti hyväksyi joissa edellytimme edellytimme että juhlavuonna kaksituhattaseitsemäntoista veteraanien kuntoutukseen varataan paljon varoja että rahoista ei jää kiinni se että jokainen veteraani pääsee ansaitsemaansa kuntoutukseen tai saa kotiin ne palvelut mitä tarvitsee hallitus on tältä osin vastannut eduskunnan viestiin ja budjettiesityksessä on nyt kahdenkymmenen miljoonan euron lisäys tähän tarkoitukseen kun summa nyt on vajaa kolmekymmentäkahdeksan miljoonaa niin se on siis todella suuri lisäys ja niin kuin edellisessä puheenvuorossa kuulimme jatkovuosille on vielä uutta tämä on todella arvokasta ja tärkeää että näin tapahtuu täällä on sitten tämä esitys joka on nyt käsittelyssä sotilasvammalain sotilasvammalain muuttamisesta myös tämä on kauan ollut asia pudotetaan haitta aste viidestätoista kymmeneen prosenttiin ja tämä menee nyt yksimielisellä esityksellä on arvokasta että näin tapahtuu totean että perussuomalaiset ovat samassa rintamassa tämän rintamalisän indeksiasian osalta ja haluamme että se korjataan eduskuntakäsittelyn aikana että tällaista merkkiä ei jää budjettiin ja meidän lainsäädäntöön tältä vuodelta

herra puhemies sota on vaatinut omansa vammauttanut ja ja vienyt ihmisiä tämä hallituksen esitys on todella hyvä tällä korvataan niille vuosien

sotien johdosta vahingoittuneille tai sairastuneille joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on nykyisen viidentoista prosentin sijasta vähintään kymmenen prosenttia lisäksi esityksellä turvataan kunnan järjestämistä kotipalveluista ja muista kotona asumista helpottavista sosiaalipalveluista aiheutuvat kustannukset ruotsissa vakituisesti asuville suomen sotien kolmekymmentäyhdeksän viiva neljäkymmentäviisi johdosta vahingoittuneille ja sairastuneille

ja vammautuneiden ihmisten kotona selviämistä ja asumista tuo lisää kotipalveluja ja tukee liikuntaa eli on kaikessa siinä mukana mikä edesauttaa ihmisen pärjäämistä omassa

on hyvä että huolimatta siitä tiukasta talouskurista mikä meillä tällä hetkellä suomessa vallitsee tämä asia laitetaan näin kuntoon ja ja ihmiset jotka tarvitsevat apua saavat sitä he ovat sen ansainneet ja me olemme sen heille

arvoisa herra puhemies sosiaali ja terveyspalveluiden ja avopalveluiden kustannuksia korvataan vuosien sotapalveluksessa oleville henkilöille nyt alentamalla haitta astetasoa viidestätoista kymmeneen prosenttiin näin saadaan enemmän sotiemme veteraaneja palveluiden piiriin ja tätä esitystä tietenkin lämpimästi tuen ja kannatan samaan aikaan tietenkin kunnilla on iso haaste tuottaa kotiin vietäviä palveluita veteraaneille veteraanien puolisoille ja omaisille ja tällä kentällä meillä riittää vielä paljon työtä kuitenkin veteraanien kuntoutuksien määrärahoista täällä aikaisemmin hyvin juhlallisia puheenvuoroja siitä kuinka tässä kehitys on oikeansuuntaista uskallan kuitenkin sanoa että veteraanijärjestöjen edustajia ja edustajien viestiä vastaanottaessamme eduskunnan eri parlamenttiryhmien edustajien toimesta muutama viikko sitten esille tuli nimenomaan kuntoutustukien tarve ja se että kuntoutustukimäärät laskevat liian kovassa vauhdissa suhteessa tähän veteraanisukupolveen joka omalta osaltaan on poistumassa viimeiseen iltahuutoon näin ollen haluan kiinnittää hallituksen huomion veteraanitukien osalta niin että veteraanien kuntoutustukiin rahat riittäisivät ja ja kaikki veteraanit saisivat ansaitsemansa palvelun tältä osaltaan hallituksen esityksissä kun suomi lähestyy sataa vuottaan taivaltaa juhlavuottaan on erittäin ikävää ja häpeällistä että rintamalisän osalta esitetään leikkauksia sotiemme veteraanien kansaneläkkeen osaan toivon että todellakin hallitus kuulee tämän jos ette opposition ääntä kuule niin kuulette veteraanien äänen ja ja korjaatte tämän asian välittömästi samoin toivon että ja varusmiespalveluksessa tai yk tehtävissä vahingoittuneiden ja hoitoa ja palveluita kehitetään

puhemies tässä kohdassa täytyy tietenkin harvalukuisesti kun sitä on tullut tehtyä kehua hallitusta ja sanoa että tämä haitta asteen pudotus on erittäin hyvä asia kiitos siitä mutta valitettavasti tämä ei vielä riitä meillä on vielä sotiemme veteraaneja heitä ei ole enää kauan ja nyt se loppuaika mikä heillä on pitäisi tehdä inhimilliseksi siellä tarvittaisiin apua esimerkiksi siihen että kodeissa muutettaisiin niin yksinkertainen asia kuin amme kylpyamme sellaiseksi paikaksi että sinne pääsee suihkuksi heillä ei ole rahaa tehdä sitä toinen asia on sitten tämä veteraanien kuntoutustuen asia kuntoutustukea täytyy olla niin paljon että jokainen sotiemme veteraani pääsee ainakin kerran vuodessa tarvitsemaansa kuntoutukseen ja virkistykseen ja myös heidän puolisonsa pääsisivät sinne he ovat tehneet niin kunniakkaan työn tämän maan eteen että jollakin sukupolvella edes tällä sukupolvella täytyy olla mahdollisuus auttaa heitä se ei ole nyt edes rahakysymys se ei ole hintakysymys se on arvokysymys on kysymys arvostuksesta ja arvoasioista

meille että me vasta hirveän myöhäisessä vaiheessa ryhdymme korvaamaan sellaista mitä ihminen on itseensä saanut koska on tehnyt tiettyjä tehtäviä mitkä tämä maa on edellyttänyt ja nyt sanon jos varusmiespalveluksessa loukkaannutaan siellä ei kai haavoituta mutta siellä voidaan loukkaantua niin kyllä silloin täytyy olla kunnollinen hoito ja kunnolliset korvaukset ja kunnolliset kuntoutukseen pääsemiset samaten yk veteraanien kohdalla kun yk faitteri vammautuu palvellessaan esimerkiksi lähi idässä niin hänen täytyy siitä saada korvaus ja siinä pitää pitää mielessä myöskin henkinen puoli eli jos se vamma on henkinen niin sekin pitää korvata ja auttaa

arvoisa herra puhemies on mukava kuulla kerrankin tällaista hallituksen esitystä josta kaikki puolueet laidasta laitaan ovat yksimielisiä ja kiitos myös valiokunnalle tästä varsin napakasta mietinnöstä asiaan liittyen elämme varmasti niitä viimeisimpiä aikoja jolloin tämä hallituksen esitys oli ylipäänsä mahdollista tuoda on erittäin tärkeää että niiden vuonna kolmekymmentäyhdeksän viiva neljäkymmentäviisi sotiin

siitä työkyvyttömyysasteen nykyisestä viidestätoista prosentista voidaan nyt mennä sinne kymmeneen prosenttiin toki kun otetaan huomioon se että veteraanien keski ikä on jo varsin korkea olisi voinut ajatella että tämä koko raja olisi poistettu mutta tämä on tietenkin että nyt saatiin pudotettua sitä invaliditeettirajaa edes tähän kymmeneen prosenttiin on aivan selvää että tämä auttaa heidän selviytymistään kotipalveluiden asumispalveluiden liikkumista tukevien palveluiden omaishoidon tuen ja avosairaanhoidon turvin hienoa on on ollut myös se että taloudellisesti vaikeana aikana on kuitenkin pystytty tekemään arvovalintoja sen suhteen että ollaan saatu panostuksia omais ja perhehoitoon ja myös veteraanien kuntoutukseen mikä tässä keskustelussa onkin jo noussut esille

tätä esitystä ja hyvä että se tuli nyt tässä vaiheessa kun veteraanien joukko kuitenkin koko ajan vähenee ja

herra puhemies tällä meidän sukupolvellamme ei ole vain velvollisuus vaan näkisin etuoikeus huolehtia kaikesta siitä mitä tänä päivänä keskuudessamme olevat sodissa palvelleet veteraanit tarvitsevat palvelleet veteraanit tarvitsevat minusta on hyvä muistaa ja toivoisin että tulevat sukupolvet myös muistaisivat ettei unholaan jäisi se tosiasia että ilman meidän sotaveteraaneja ilman heitä jotka palvelivat aikanaan sodassa tätä hyvinvointivaltiota ei olisi näen että kaikki se mitä hyvää meillä käsillä on on pitkälti sodassa palvelleiden sotaveteraanien ansiota tätä taustaa vasten ajatellen itse olen sitä mieltä että on tehtävä kaikki se mitä me voimme tehdä heidän eteensä heidän hyvinvointinsa eteen jotka ovat vielä meidän keskuudessamme niin kuin tässä on tullut esille heitä ei todellakaan enää kovin paljoa ole

täällä on mainittu myös mitään leikkauksia ilman muuta ei saisi tehdä jos me ajattelemme niitä panostuksia niitä euromääräisiä panostuksia mitä on tehty tähän pieneen joukkoon joka edelleen on keskuudessamme niin summat ovat todella pieniä mutta tavalla tai toisella voisimme osoittaa heitä kohtaan kiitollisuutta siitä mitä he ovat tehneet meidän eteemme ja minä näkisin että nämä käsillä olevat muutokset ovat pieniä mutta ne ovat aiheellisia kotiin vietävät palvelut monenlaiset tuet myös heidän puolisoilleen omaisilleen ja niin edelleen tämä on asia mitä emme saa unohtaa vaan sitä pitää pitää jatkossakin esillä niin kauan kuin heitä on keskuudessamme

arvoisa herra puhemies on totta että aikaa ei kauan ole odottaa niin kuin totesin meillä on kaksikymmentäkaksituhatta veteraania neljän vuoden päästä heitä on enää kuusituhattaviisisataa ja vajaan kymmenen vuoden päästä reilu tuhat sotainvalidien määrä tällä hetkellä on kolmetuhattasataseitsemänkymmentä eli eli joukko harvenee kovalla tahdilla heidän keski ikänsä on yhdeksänkymmentäyksi vuotta tässä siis tuodaan työkyvyttömyysaste nykyisen viidentoista prosentin sijasta kymmeneen prosenttiin ja tarjotaan kotipalveluita kuudellesadalle sotainvalidille lisää olen itse niin kuin edustaja kulmunikin tuossa edellä toi tämän asian esille tehnyt vuonna kaksituhattakolmetoista jo toisen kerran esityksen siitä että näistä sotainvalidien niin sanotuista haitta asteprosenteista luovuttaisiin ja kaikille sotainvalideille taattaisiin samat palvelut nyt näillä pienimmillä

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kaksikymmentä nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista lakia sovellettaisiin kilpailuoikeuden rikkomuksista aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseen riippumatta tapauskohtaista harkintaa vaativan niin sanotun kauppakriteerin täyttymisestä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kartelleja koskevasta vahinko olettamasta ylihinnan siirtämiseen liittyvistä todistustaakkasäännöistä sekä seuraamusmaksusta vapautetun yrityksen yhteisvastuun ja takautumisvastuun rajauksesta lisäksi ehdotetaan säädettäväksi rikkomuksen toteavan päätöksen vaikutuksesta vahingonkorvaustuomioon korosta todisteiden esittämisestä vanhentumisesta sekä sovintoneuvottelun ja sovintoratkaisun vaikutuksista talousvaliokunta puoltaa yksimielisesti hallituksen hyväksymistä vähäisin huomautuksin teknisin muutoksin talousvaliokunta toteaa että esityksen taustana on euroopan parlamentin ja neuvoston kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskeva direktiivi hallituksen esityksessä on kyse direktiivin kansallisesta täytäntöönpanosta hallituksen esityksessä ehdotetaan että kilpailulain neljä a luvun mukaiset kilpailuneutraliteettia koskevat tilanteet jätetään esityksen ulkopuolelle talousvaliokunta kuitenkin katsoo että jatkossa on syytä tutkia tarvetta ulottaa ehdotetun kaltainen sääntely koskemaan myös kilpailulain neljä a luvun mukaisia tilanteita ja arvioida tuleeko samalla kilpailulain neljä a luvun kilpailuneutraliteettisäännöksiä täsmentää

vaarantaa toimivaksi koetun mekanismin toiminnan valiokunta kiinnittää lausunnossaan huomiota myös siihen että kilpailulain kieltosäännökset ja siten myös esitetty vahingonkorvaussääntely soveltuvat myös julkisen sektorin aiheuttamiin kilpailun rajoituksiin siltä osin kuin julkinen taho toimii kilpailulaissa tarkoitettuna elinkeinonharjoittajana talousvaliokunnan mukaan vanhentumisajan määrittely kilpailuoikeudellisissa vahingonkorvauksissa on ongelmallista koska tieto kilpailuoikeuden rikkomuksista voi ilmetä vasta vuosia vahingon aiheutumisen jälkeen ja kilpailuasioiden käsittely eri oikeusasteissa monta kertaa vie useita vuosia myös kysymys yhteisvastuusta on hallituksen esityksen keskeinen näkökulma voimassa olevan lain mukaan oikeus vahingonkorvaukseen vanhenee jollei korvauskannetta ole pantu vireille kymmenen vuoden kuluessa rikkomuksesta mikäli korvausvaatimus perustuu kilpailu kuluttajaviraston päätöksellään toteamaan rikkomukseen oikeuden ei kuitenkaan katsota vanhentuneen ennen kuin yksi vuosi on kulunut lainvoimaisesta ratkaisusta nyt ehdotettu sääntely tuo voimassa olevaan sääntelyyn pohjautuvien vanhentumisaikojen rinnalle ehdotuksen taustalla olevaan direktiiviin pohjautuvan viiden vuoden määräajan jonka lasketaan kuluvan siitä kun rikkoja on saanut tietää rikkomuksesta vahingosta ja rikkojasta kantaja voisi hyödyntää vaihtoehtoisista vanhentumisajoista sen pisimmän hallituksen esityksessä on päädytty ehdottamaan että yhteisvastuu lakkaisi vanhentumislain yhdeksännentoista pykälän toisen momentin mukaisesti talousvaliokunta toteaa lausunnossaan että yhteisvastuusta säätäminen vanhentumislaista poikkeavasti johtaisi vanhentumisaikojen pidentymiseen entisestään siksi hallituksen esityksen mukainen sääntelytapa on selkeä ratkaisuna samoin kuin se että kaikkien vanhentumisaikojen katkaisun tulee tapahtua kanteella talousvaliokunta on käsitellyt lausunnossaan myös ajatusta kilpailun rikkomusten saattamisesta ryhmäkanteen piiriin nyt käsiteltävä direktiivi ei kuitenkaan edellytä ottamaan käyttöön ryhmäkannetta eikä sitä siis tässä yhteydessä esitetä myöskään kansallisesti mikäli jatkossa katsottaisiin tarpeelliseksi asiaa harkita tällainen sääntely edellyttäisi kuitenkin laajaa vaikutusten arviointia talousvaliokunta niin kuin edellä totesin on vain pieniä muutoksia esittänyt ja talousvaliokunta puoltaa yksimielisesti hallituksen esitykseen sisältyvän toisen lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana ja ensimmäisen lakiehdotuksen hyväksymistä muutettuna näiltä osin valiokunta oli yksimielinen

varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

arvoisa herra puhemies tämä lakialoite koskee siis lakia transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta

se poistaa vain tämän yhden selvän ja räikeän ihmisoikeusloukkauksen mutta tämä toivottava muutos ei muuta sitä tosiasiaa että koko translaki vaatii uudistamista siten että ihmisen itsemääräämisoikeus toteutuu transsukupuolisuudessa on kyse sukupuoliristiriidasta jossa henkilö ei koe hänelle syntymässä määriteltyä sukupuolta oikeaksi juridisella vahvistamisella tarkoitetaan henkilötodistuksen sukupuolimerkinnän muuttamista henkilön sukupuoli identiteettiä vastaavaksi nykytilanteessa tämä vaatii pitkän lääketieteellisen arvioinnin sekä lisääntymiskyvyttömyyden täysi ikäisyyden ja melko kummallisen vaatimuksen stereotyyppisen sukupuoliroolin täyttymisestä translaki nykyisellään asettaa sukupuolen vahvistamiselle ja korjaamiselle ihmisoikeuksia loukkaavia ehtoja nykyisen lainsäädännön mukaan lääketieteellinen ja juridinen sukupuolen korjaaminen linkitetään yhteen väärällä tavalla sukupuolen korjaamiseen liittyy sekä juridinen että lääketieteellinen puoli mutta lainsäätäjän tehtävä ei ole pakottaa ketään lääketieteelliseen prosessiin vastoin hänen tahtoaan kuten tilanne on nyt

sukupuoli arvoisa puhemies tasa arvoisen avioliittolain liitännäislakien myötä vaatimus naimattomuudesta poistui translain vaatimuksista ja se on hyvä muutos edelleen tarvitaan kuitenkin kokonaisuudistusta jonka tulee perustua ihmisen itsemääräämisoikeuteen juridinen sukupuoli tulee voida vahvistaa omalla ilmoituksella näin toimitaan useassa euroopan maassa juridisen sukupuolen vahvistamisen ehdoksi ei saa asettaa lisääntymiskyvyttömyyttä eikä mitään lääketieteellistä hoitoa toimenpidettä tai diagnoosia ehdoksi ei myöskään saa asettaa

synkiltä ajoilta ja on aivan käsittämätöntä että tämmöinen ihmisoikeusloukkaus edelleen suomen laista löytyy suomea on asiasta huomautettu toistuvasti muun muassa ykn kidutuksen vastainen raportoija on vaatinut suomea korjaamaan lainsäädäntöä tältä osin ja myös euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu on asiasta huomauttanut ei ole oikein että johtuen ihmisen sukupuoli identiteetistä hänet pakotetaan sterilisaatioon tätä lakialoitetta oli työstämässä joukko kansanedustajia yli puoluerajojen kiitos heille ja sen allekirjoitti kahdeksankymmentäneljä kansanedustajaa toivon että valiokunta ottaisi aloitteen käsiteltäväkseen ja toisi sen saliin jotta eduskunta pääsee asiasta äänestämään toivon että valiokunta tarkastelee kysymystä ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta ja uskon että jos näin tehdään päätyy valiokunta kannattamaan lakialoitteessa esitettyä muutosta kyse on räikeästä ihmisoikeusloukkauksesta ja transihmisten oikeuksien polkemisesta kysymys on hyvin yksinkertainen ja toivon että jokainen kansanedustaja vastaa itse itselleen kysymykseen onko oikein että suomen laissa määrätään tietty ihmisryhmä sterilisoitavaksi

arvoisa puhemies

toteutumisen kannalta merkittävästä ja välttämättömästä muutoksesta sdp on ollut aktiivinen kysymyksessä ja translain muutosta valmisteltiin edellisellä hallituskaudella silloisen peruspalveluministerin susanna huovisen johdolla puollamme lakialoitetta sekä myös translain kokonaisvaltaisempaa tarkastelua jätimme asiasta myös kirjallisen kysymyksen hallitukselle noin vuosi sitten yhdessä edustaja nurmisen razmyarin ja räsäsen kanssa ja valitettavasti on käynyt selväksi ettei istuva hallitus ole asiaa valmis korjaamaan siksi nyt tehty lakialoite on tarpeellinen ja toivon että se saa valiokunnassa asianmukaisen käsittelyn eduskunta hyväksyi viime keväänä tasa arvoisen avioliittolain edellyttämiä lakimuutoksia niin sanottuja liitännäislakeja tämän käsittelyn yhteydessä translaista poistettiin muun muassa vaatimus henkilön naimattomuudesta ehtona korjatun sukupuolen vahvistamiselle tämä muutos on hyvä mutta se ei riitä nyt translaki on muutettava myös muilta osin ihmisoikeuksia kunnioittavaksi laki sisältää nykyisellään perus ja ihmisoikeuksia loukkaavia kohtia joista vaatimus sukupuoltaan korjaavan lisääntymiskyvyttömyydestä eli sterilisaatiosta on kaikkein ongelmallisin

tähän asiaan myös lakivaliokunta kiinnitti huomiota tasa arvoisen avioliittolain liitännäislakeja käsitelleessä mietinnössään sosiaali ja terveysministeriön asiaa käsitellyt työryhmä on esittänyt translain muuttamista jo toukokuussa kaksituhattaviisitoista translain perus ja ihmisoikeuksiin liittyviin epäkohtiin ovat kiinnittäneet huomiota myös euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu sekä ykn kidutuksen ja muun julman epäinhimillisen ja halventavan kohtelun tai rangaistuksen erityisraportoija lisäksi yli sataa maata ja kymmentä miljoonaa lääkäriä edustava maailman lääkäriliitto lausui yleiskokouksessaan moskovassa vuonna kaksituhattaviisitoista ettei transsukupuolisuus ole sairaus tai häiriö ja että jokaisella on oikeus määrittää oma sukupuolensa

psykiatrista diagnoosia transsukupuolisuudesta translaki pitäisikin avata kokonaisuudessaan ja lain uudistamisen lähtökohtana tulisi olla sukupuoltaan korjaavan itsemääräämisoikeus tämä vaatisi kuitenkin asianmukaisen valmistelun ja toivottavasti asia saadaan seuraavan hallituksen työlistalle kun tämä nykyinen hallitus ei valitettavasti sitä ole valmis listalleen ottamaan nyt lähetekeskustelussa oleva lakialoite käsittelee vain lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistamista nykylaista julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen lisääntymiskyvyttömyysvaatimus ei ole sopusoinnussa euroopan ihmisoikeussopimuksen ja maamme muiden kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa kuten lakialoitteen perusteluissakin todetaan transhenkilöiden oikeus perus ja ihmisoikeuksina turvattuihin henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityiselämän suojaan edellyttää että lisääntymiskyvyttömyysvaatimus poistetaan

arvoisa herra puhemies ihminen on fyysinen psyykkinen sosiaalinen henkinen ja hengellinen kokonaisuus tähän liittyen ihminen on joko mies tai nainen tyttö tai poika tästä poikkeamat ovat hyvin hyvin harvinaisia vain muutamia yksittäisiä vauvoja vuosittain syntyy muutamia yksittäisiä joista ei heti voida varmuudella sanoa kumpaanko sukupuoleen tämä ihminen kuuluu sen sijaan erilaisiin identiteettivähemmistöihin kuuluvia valtakunnassa on näihin kuuluvat myös he jotka syystä tai toisesta mieltävät että heidän kehonsa on muu kuin mitä heidän mielensä kertoo tähän liittyen olisi erittäin erittäin tärkeää pysähtyä hyvän ajan kanssa miettimään mistä tämä johtuu mistä juontavat tällaiset tuntemukset on syntynyt väärään sukupuoleen on aivan liian yksinkertainen ja kevyt toteamus

mikä on oikeudellinen sukupuoli mikä on juridinen sukupuoli tämä on taas yksi uusi määritelmä jota pyritään tuomaan tähän valtakuntaan meillä on ollut viime aikoina ja näyttää että edessäkin on kokonainen vyöry käsitteitä joiden sisältöä pyritään muuttamaan ja osaa vielä hyvin vaivihkaa salaa avioliitto mies ja nainen näin se on aina ymmärretty sukupuoli mies tai nainen näin se on ymmärretty kuinka moni vanhempi tietää että nyt jo kouluihin ollaan annettu ohjeistusta että sukupuolia on jos kuinka monta tai että se on jatkumo

tämä aloite transseksuaalisen sukupuolen vahvistamisesta

niin mielelläni kuin kansanedustaja modigin aloitetta haluaisikin tukea tai tai tamperelaisen kansanedustaja marinin kannattamaa aloitetta haluaisin minäkin tukea valitettavasti missään nimessä en voi olla tukemassa tällaista aloitetta niin kuin sanoin ihminen on kokonaisuus ihmisestä ei voida ottaa erilleen jotakin yksittäistä osaa määritellä että joku tietty olisi niin kuin juridinen osuus jos sitten joku kokee ja haluaa lähteä siihen pitkään ja moninaiseen prosessiin sukupuolenvaihdokseen

niin se on pitkä prosessi ja sen jatkumona kirjoihin kansiin vaihdetaan sitten sukupuolta merkitään mies naiseksi nainen mieheksi mutta että alun perin lähdettäisiin omalla ilmoituksella sen mukaan mikä oma tuntemus on merkitsemään ja muuttamaan sukupuoli toiseksi virallisiin dokumentteihin yli kaksikymmentäviisi vuotta lääkärinä olleena ja kaikenlaisia kansalaisia tavanneena jo kahdeksankymmentä luvun alkupuolella olen ensimmäiset transihmiset tavannut ja jaan tälläkin hetkellä työhuoneeni yhden transihmisen kanssa tuntuu että tänä päivänä näitä asioita käsitellään aivan liian kevyesti että oma tuntemus voisi olla se joka määrittää ja että sen perusteella omalla ilmoituksella voisi kirjoihin ja kansiin muuttaa sukupuolensakin minä näen että se on inhimillisyyden ihmisyyden aivan liian kevyttä käsittelemistä meillä on sanottu niin kuin tässä aloitteessa on että jokaisella on oikeus nauttia yksityis ja perhe elämäänsä kohdistuvaa kunnioitusta jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen yksilön oikeus elää omaa elämäänsä ilman viranomaisten tai muiden ulkopuolisten tahojen aiheetonta puuttumista suomessa eivät viranomaiset puutu mutta sitten jos henkilö itse haluaa lähteä tähän prosessiin muuttamaan sukupuolta niin se on sitten eri asia ja sen ei missään nimessä pitäisi lähteä siitä että omalla ilmoituksella muutetaan niin sanottu juridinen sukupuoli

jatkossakin on huolehdittava että hän joka kantaa raskautta kantaa lasta kehossansa ja joka synnyttää on nainen minä tiedän että valtakunnassa on jo tällä hetkellä sellaisia mielellään tekisivät historiaa ja olisivat kirjoihin ja kansiin merkittynä

mutta minä kyllä kannatan sitä että jonkunnäköinen selvyys tässä valtakunnassa säilytetään ja jatkossakin kuka suomessa synnyttää hänen tulee olla nainen tässä aloitteessa on myös se että on täysi ikäinen kaiken kaikkiaan minusta tätä translakia todella pitäisi katsoa kokonaisvaltaisemmin ja paljon syvällisemmin ja tarkemmin esimerkiksi täysi ikäisyys on kahdeksantoista vuotta minkä takia sukupuolta voi lähteä muuttamaan jo kahdeksantoista vuotisena jos me tiedämme että esimerkiksi aivot kehittyvät kaksikymmentäviisi vuotiaaksi asti he joilla on lapsia tietävät milloinka murrosikäiset kuplivat murrosikä voi kuplia pahimmillaan kolmetoista viiva neljätoista vuotisena se voi kuplia viisitoista kuusitoista ja vielä seitsemäntoista vuotisenakin jos tässä vaiheessa voidaan lähteä jo muuttamaan sukupuolta niin minä kysyn onko se aivan vastuullista toimintaa tärkeintä näiden jotka kokevat että keho on jotakin muuta kuin mitä mieli sanoo olisi erittäin tärkeää ajan kanssa pysähtyä miettimään mistä se johtuu mitä on siellä lapsuudessa mitä on nuoruudessa mistä se johtuu jos me ajattelemme kenen tahansa hyvinvointia meidän jokaisen olisi hyvä miettiä meidän toimintaamme meidän vointiamme mistä mikin asia johtuu ja jos lähdetään tekemään sellaisia muutoksia mitkä ovat kauaskantoisia välttämättä sellaisia joita ei voi muuttaa takaisin ja jos murrosiän aikana jo lähdettäisiin toimimaan tekemään jotakin sellaista mikä voi rauhoittua muutaman vuoden sisällä niin minun mielestäni se ei ole vastuullista aivot kehittyvät kaksikymmentäviisi vuotiseksi asti

niin kuin sanottu tämä translaki ja kaiken kaikkiaan nämä transasiat minun mielestäni ovat sellaisia mistä olisi hyvä keskustella hyvinkin paljon ja muutosta tehdä mutta minusta se mitä tällä hetkellä on käsittelyssä on aivan liian kevyesti ihmisiin ja ihmisyyteen ja ihmisten tuntemuksiin suhtautumista ei voida näin kevyillä perusteilla tehdä näin isoja muutoksia joten valitettavasti millään muotoa en voi kannattaa tämmöisiä muutoksia

arvoisa puhemies edustaja tanukselle haluan todeta että te siis olette sitä mieltä että suomen laissa voidaan määrittää yksi tietty ihmisryhmä sterilisoitavaksi olen aivan järkyttynyt siitä te puhuitte siihen malliin että teidän mielestänne

johtuu jostain traumasta jostain negatiivisesta itse minä näen että se on ominaisuus joka jollain ihmisellä voi olla minun mielestäni meidän tehtävämme ei ole määrittää ja kertoa ihmisille miten heidän kuuluu elää vaan katsoa sitä maailmaa missä me elämme ja taata kaikille ihmisille ihmisarvoinen elämä ne samat ihmisoikeudet joka ikiselle te kannoitte myös huolta siitä miten suhtaudutaan täysi ikäisyyteen teini ikä mur rosikä on se aika jolloin me kaikki ihmiset pohdimme itseämme oma identiteetti alkaa kirkastua ja alkaa ymmärtää itsestään enemmän sama se on myös transnuorilla on hirveän tärkeää että transnuoret voidaan tunnistaa ja tunnustaa semmoisina kuin he ovat siinä murrosiän myllerryksessä jonka me kaikki olemme käyneet läpi se on ensiarvoisen tärkeätä heidän hyvinvoinnillensa

että transsukupuolisuus olisi ikään kuin hetken mieliala tai tai tämmöinen hetkellinen kysymys kyllä siinä vaiheessa kun ihminen lähtee korjaamaan omaa sukupuoltansa kyse on varmasti harkitusta asiasta nämä tilanteet eivät missään nimessä ole helppoja ja on täysin kohtuutonta että suomen lainsäädäntö on tällä hetkellä vielä sillä tasolla että me vaadimme tältä ihmisryhmältä sterilisaatiota lisääntymiskyvyttömyyttä ja jos kuuntelitte omaa puheenvuoroani äsken niin muun muassa euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu ja ykn kidutuksen ja muun julman epäinhimillisen ja halventavan kohtelun tai rangaistuksen erityisraportoija ovat huomauttaneet suomea siitä että meidän lainsäädäntöömme sisältyy tällainen vaatimus joka ei ole missään nimessä ihmisoikeuksien kannalta kestävä

tulevaisuudessa pitäisi lainsäädännössä olla eli siksi tämä lakialoite on tehty ja sen takia täällä tätä muutosta halutaan tämä on ihmisoikeuksien näkökulmasta kestämätön tilanne ja nyt tämä tilanne pitää korjata

arvoisa herra puhemies saanko kysyä onko tämä nyt minuutin vai kahden minuutin vastauspuheenvuoro minuutin edustaja modig olen pitkälti aivan samaa mieltä teidän kanssanne murrosiässä tulee monia asioita esiin toisaalta me kaikki tiedämme että transihmiset tai nämä jotka miettivät tällaista prosessia eivät ole mitenkään homogeeninen joukko siellä on hyvin monenlaisia ihmisiä monenlaisilla tarinoilla jotkut myös ovat tehneet aivan selkeän päätöksen ja menevät eteenpäin jotkut miettivät sitä hyvin pitkään meillä on myös tiedossa että on tapauksia jotka ovat menneet koko pitkän prosessin läpi eläneet sitä muutaman vuoden ja haluavat takaisin koska se ei todella kaikkien kohdalla valitettavasti ole ollut vedetty päätös ja kukaan ei vaadi sterilisaatiota vaan jos ihminen lähtee tähän prosessiin muuttumaan miehestä naiseksi tai toisinpäin niin siihen prosessiin johon ihminen lähtee vapaaehtoisesti kuuluu tämä
osana vielä tähän sitten siirrytään listaan koska täällä on vain muutama puheenvuoro ja puheenvuoroja pyytäneet ovat juuri niitä jotka myöskin vastauspuheenvuoroja ovat pyytäneet

kiitos arvoisa puhemies edustaja tanukselle haluan todeta että kai te ymmärrätte että te nyt itse asiassa ajatte sitä että ihmisen on tehtävä peruuttamaton muutos itsellensä me esitämme sitä että ei olisi tarvetta tarvetta millekään lääketieteellisille toimenpiteille jotta ihminen voi saada sosiaaliturvatunnuksen joka vastaa hänen kokemaansa sukupuolta te vastustatte sitä te haluatte että joudutaan käymään läpi peruuttamaton lääketieteellinen muutos oletteko te pohtinut että teidän näkemyksenne on hieman ristiriitainen

arvoisa herra puhemies suomi vuonna kaksituhattakuusitoista meillä on edelleen ihmisoikeusongelmia asioita jotka täytyy korjata tässä on käsittelyssä yksi tässä on käsittelyssä kansanedustajien lakialoitteessa tehty esitys muuttaa translakia siltä osin kuin se edellyttää pakkosterilisaatiota kyllä kuulitte oikein suomessa vuonna kaksituhattakuusitoista on edelleen yhden väestöryhmän kohdalla kohdalla olemassa pakkosterilisaatiomahdollisuus tämä asia täytyy muuttaa kysymyksessä on tietyllä lailla pieni suuri asia pieni siinä mielessä että se väestöjoukko jota tämä asia koskee on varmasti pieni mutta suuri siinä mielessä että ihmisoikeuskysymyksenä inhimillisyyskysymyksenä oikeudenmukaisuuskysymyksenä tämä koskettaa meitä kaikkia koko eduskuntaa kaikkia suomalaisia tämä on myös oikeusvaltiokysymys siinä mielessä että suomea on todellakin huomautettu tästä asiasta ne eivät ole mitään vähäpätöisiä kevyesti hihasta pudotettuja huomautuksia vaan vakavia ihmisoikeuksiin liittyviä huomautuksia joihin meidän on vastattava

kahdeksankymmentäneljä muuta kansanedustajaa on tähän aloitteeseen yhtynyt allekirjoittanut mukaan lukien tässä aloitteessa siis esitetään että nykylaista poistettaisiin vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä vastakkaiseen sukupuoleen

on aivan kestämätöntä että voimassa olevan lain mukaan sukupuolen korjaamiselle on vaatimuksena muiden kriteerien lisäksi lisääntymiskyvyttömyys se voi siis todellakin johtaa lääketieteelliseen sterilisaatioon ja tässä on kysymyksessä vaatimus joka menee kyllä hyvin pitkälle yksilön oikeuksiin hyvin pitkälle ihmisyyteen yksityiselämän ydinalueelle kysymys on siis ihmisyydestä kysymys on käsityksestämme ihmisten yhdenvertaisuudesta ja on aivan selvää että vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä ei voi sisältyä siihen ihmiskäsitykseen jonka me suomessa jaamme jota me pidämme ihmisoikeuksien mukaisena ja inhimillisenä kysymys on myös suomea koskevista ihmisoikeusvelvoitteista eikä tälle vaatimukselle lisääntymiskyvyttömyydestä ole kyetty esittämään mitään merkittäviä painavia perusteita puhemies aloite käytännössä olisi lakiteknisesti hyvin helppo toteuttaa se tarkoittaisi yhden lauseen poistamista lain ensimmäisestä pykälästä selkeä ja ongelmaton helppo toteuttaa mutta iso merkittävä virstanpylväs maamme ihmisoikeuspolitiikassa sosialidemokraattien kanta tähän kysymykseen on selkeä ja johdonmukainen me olemme puoluekokouksessa vuonna kaksituhattakaksitoista päättäneet että puolue pyrkii poistamaan lisääntymiskyvyttömyyttä koskevan vaatimuksen translaista puhemies teen nyt esityksen siitä että tämä aloite päätettäisiin lähettää

mietinnön laatimista varten sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle lakivaliokunnan olisi annettava asiasta lausunto lausunto puhemies teen tämän esityksen

arvoisa puhemies haluan heti alkuun kiittää edustaja modigia erittäin tärkeästä aloitteesta jonka itsekin olen allekirjoittanut suomi on todella saanut huomautuksia korkealta taholta tästä asiasta mutta myös tasa arvovaltuutettu ja yhdenvertaisuusvaltuutettu ovat kiinnittäneet huomiota siihen että hallitus ei ole vielä ryhtynyt toimenpiteisiin translain uudistamiseksi

transihmisille tämä lakialoite tämä asia on erittäin suuri asia tämä on elämän kokoinen asia tämä on myös ihmisoikeuskysymys arvoisa puhemies juuri siksi että pidän tätä niin suurena tärkeänä ihmisoikeuskysymyksenä toivon valiokunnalta myötätuulta tälle lakialoitteelle ja kannatan edustaja tuppuraisen tekemää esitystä

arvoisa puhemies minä haluaisin painottaa kaikille kuunteleville myös että suomessa ketään ei pakoteta sterilisaatioon olen tehnyt sterilisaatioita erinäisen määrän suurimman osan naisille mutta myös miehille ja voin vannoa että ketään missään paikassa suomessa ei pakoteta sterilisaatioon jos sitten joku haluaa lähteä sukupuolenvaihdosprosessiin naisesta mieheksi niin mies on se joka ei synnytä eikä kanna raskautta eli jos joku haluaa vapaaehtoisesti lähteä prosessiin vaihtamaan sukupuolta miehestä naiseksi tai naisesta mieheksi niin tämä kuuluu siihen prosessiin ihan samalla lailla kuin siihen kuuluu haastattelua siihen kuuluu tutkimuksia siihen kuuluu erilaisten lääkäreitten vastaanottoja

jos joku on menossa jonkunlaiseen leikkaukseen hoidattamaan jotakin asiaa niin niin useasti siihen kuuluu esimerkiksi verikokeita tai joitakin kuvantamisia ja niin edelleen tiettyyn prosessiin kuuluvat tietyt asiat sukupuolenvaihdokseen kuuluu myös se että jättää esimerkiksi esimerkiksi raskausasiat raskaus ja synnytys siihen naisen rooliin ja sitten jos haluaa vaihtaa mieheksi niin siihen ei kuulu raskaus eikä synnytys eli jokainen lähtee tähän sukupuolenvaihdosprosessiin toivon mukaan harkitusti ja täysin vapaaehtoisesti meillähän laki sanoo että tällainen asia pitäisi varmistaa ja jos tähän prosessiin lähtee vapaaehtoisesti niin siihen kuuluu sterilisaatio mutta haluan edelleen alleviivata suomessa ketään ei pakoteta sterilisaatioon eikä kukaan kenellekään tee sterilisaatiota vastoin tämän henkilön

hänelle ei enää tehtäisi sterilisaatiota ja nimenomaan tämähän on nyt se asia mitä tässä me yritämme ajaa mutta te vastustatte sitä teidän mielestänne ihmisten pitää edelleenkin kokea järkyttävä pakkosterilisaatio sen vuoksi että haluaa korjata sukupuoltaan sen mukaisesti miten itsensä tuntee

arvoisa herra puhemies tässä on kyse perustavanlaatuisesta oikeudesta perusoikeudesta ihminen päättää itse omasta ruumiistaan kun te puhutte edustaja tanus siitä että ketään ei pakoteta sterilisaatioon että se on aina vapaaehtoista niin se pitää sisällään sen ajatuksen siitä että te ette ymmärrä ei näillä ihmisillä ole vaihtoehtoa he kokevat sukupuolensa toiseksi kuin on se joka heille on juridisesti määritelty totta kai jokainen meistä haluaa elää elämänsä oman identiteettinsä mukaan jokainen meistä haluaa voida elää elämänsä niin kuin omassa sydämessänsä oikeaksi kokee jos emme me edustaja tanus jotain ymmärrä niin ei ei ole meidän asiamme sitä tuomita tässä maailmanajassa luojan kiitos anteeksi nyt tämä vertaus ei liittynyt teihin sukupuolesta puhuminen muuttuu koko ajan ajassa kun ymmärrys kasvaa kun tieto lisääntyy ja se ajatus siitä että olisi olemassa vain kaksi täysin stereotyyppistä sukupuolta on hyvin vanhentunut käsitys jota ei nykynäkökulma millään tavalla tue

arvoisa puhemies myös minä olen hieman hämmentynyt näistä edustaja tanuksen käyttämistä puheenvuoroista mutta tässä translain muutoksessa mitä edustaja modigin jättämässä lakialoitteessa esitetään on kyse siis yhden pykälän muuttamisesta ja sellaisen asian poistamisesta translaista josta esimerkiksi jo viime hallituskaudella oli valmistelu sosiaali ja terveysministeriössä jota silloinen peruspalveluministeri susanna huovinen

avioliittolakiin liittyviä liitännäislakeja ja silloin translaista poistettiin naimattomuusvaatimus joka oli myös ihmisoikeuksien kannalta hyvin ongelmallinen valitettavasti tässä käsittelyssä emme pystyneet tarttumaan valiokunnassa kun lakivaliokunta teki asiasta mietintöä translain lisääntymiskyvyttömyysvaatimukseen sen katsottiin menevän näiden liitännäislakien käsittelyn sivuun mutta kuitenkin nyt kyseessä on siis tilanne että meillä on lainsäädännössä merkittävä ihmisoikeuksien kannalta merkittävä ongelma joka pitäisi pikaisesti lainsäädännöstä korjata siten että tämä lisääntymiskyvyttömyysvaatimus sieltä laista poistetaan tässä on ollut siis pitkä valmistelu jo edellisellä hallituskaudella on selkeästi todettu että tämä on ihmisoikeuksia räikeästi loukkaava tilanne mikä meillä on lainsäädännössä tällä hetkellä ja nyt tällä lakialoitteella pyritään tilanne korjaamaan ja näiden ihmisten kannalta tämä tilanne tekemään jollakin tavalla kestäväksi niin että sterilisaatiovaatimus siis laista poistetaan eli toivoisin että tässä kysymyksessä kun kyse on näin selkeästi ihmisoikeusloukkauksesta tämä sali voisi olla yhtä mieltä siitä että me emme tällaista politiikkaa kannata vaan me haluamme korjata meidän lainsäädäntömme ihmisoikeuksia kunnioittavaksi kaikin

arvoisa puhemies minusta edustaja modigin tekemä lakimuutosesitys on ihan oikeutettu kun mietin tätä asiaa mitä tässä pitkälti on tapahtumassa niin pitää muistaa että ihminen on se kokonaisuus mikä hallitsee tätä asiaa se sukupuolen vaihtaminen silloin kun ihminen tuntee että on väärässä kehossa on minusta ihan ja hyväksyttävää tunnen tällaisia ihmisiä ja he ovat onnellisia asemassaan ja erittäin suvaitsevaisia heillä on ymmärrystä toisia kohtaan ja aina jää miettimään missä se meidän ymmärryksemme on jos me rupeamme tämmöisille tämmöisille tekemään semmoisia laillisia esteitä niin kuin lapsen tuntuu ihan pahalta kun pohtii yleensäkin lapsen asemaa niin tärkein asiahan siinä lapsella on hyvä ja oikeaoppinen kasvatus missä häntä rakastetaan ja kasvatetaan lapset hyviin käytöstapoihin ja suvaitsevaisuuteen mitä näillä ihmisillä on ollut minusta se on paljon tärkeämpää kuin tämmöinen että lailla estetään lapsen hankkiminen

arvoisa herra puhemies osa transihmisistä jotka ovat käyneet läpi prosessin ovat tosiaan hyvin tasapainoisia ja ja useimmat heistä hyvin hyvin miellyttäviä ihmisiä minulla on kunnia tuntea myös sellaisia ihmisiä mutta on syytä myös muistaa että varsinkin murrosiässä nuoret tuntevat ja kokevat hyvin monenlaista silloin on haavetta ja toivetta yhden sun toisenlaisesta muutoksesta ja kaikki jotka miettivät ja puhuvat transmuutoksesta esimerkiksi murrosiässä olevat eivät todella ole ajatelleet miettineet loppuun asti ja siinä mielessä tämä on paljon moninaisempi laveampi leveämpi ja syvempi kysymys kuin mitä tässä tuodaan nyt esiin

päivänä siihen mitä viestiä tästä talostakin on lähetetty lähetetty mitä mielletään sukupuoleksi yhdistetään sukupuolinen identiteetti sukupuolen ilmentymä ja myös sitä mitä jossakin vaiheessa ehkä haluaisi itse miettiä niin kyllä silloin käsitteitä luodaan uusiksi sillä tavalla että samaan koriin laitetaan monta vanhaa entistä käsitettä se sekaannus on jo tällä hetkellä alkanut noin vuoden verranhan tässä valtakunnassa on syötetty sitä että sukupuolia olisi enemmän kuin kaksi viime viikonloppuna tapasin pitkän linjan nuorisotyöntekijän nuorisotyöntekijän jolla on on hyvin laaja verkosto ja mitään näistä asioista emme olleet puhuneet mutta kysyin että no mites sinun työsi ja hän sanoi että aivan entisessä työssä olen mutta mikä on tullut nyt uutena niin meille tulee jatkuvasti nuoria jotka eivät tiedä mitä he ovat

syötetään muun muassa että sukupuolia olisi enemmän kuin kaksi niin se on kyllä ihan vanhan filosofian uudelleen pakkaamista ja siitä ei seuraa mitään hyvää meillä on nuoria jotka

pahoittelut että pyysin tässä vielä ylimääräistä puheenvuoroa en äskeisessä puheenvuorossani huomannut mainita sitä että myös itse kannatan sitä että tämä asia lähetettäisiin käsittelyyn nimenomaan sosiaali ja terveysvaliokuntaan tämä on aikaisemmin ollut siellä kokonaisuutena itse istun lakivaliokunnassa ja ja näen että sosiaali ja terveysvaliokunta tässä tilanteessa nimenomaan translain muutoksen osalta olisi se valiokunta jonka pitäisi mietintö tästä kysymyksestä antaa olen ymmärtänyt että tämä kokonaisuus on aikaisemmin ollut nimenomaan sosiaali ja terveysministeriön sosiaali ja terveysvaliokunnan alla

arvoisa herra puhemies

epäoikeudenmukaiseksi ja aina aika ajoin tämä julkiseen keskusteluun nousee tämä on siis lakialoite laiksi tuloverolain pykälän muuttamisesta puhemies tietysti tuloverolain lähtökohtana on veropohjan riittävä laajuus veroja on kerättävä laillisesti hankituista tuloista siitä riippumatta mistä tulonlähteestä on kysymys mutta tästä on kuitenkin poikkeuksia ja tämän verovapauden eräänä tavoitteena on tukea pienimuotoista tai yleisesti hyödylliseksi katsottua ansaintatoimintaa tuloverolain pykälän mukaan luonnontuotetulot esimerkiksi marjojen poimimisesta saadut tulot tai äidinmaidon luovuttamisesta saadut tulot eivät ole veronalaisia tämäntyyppisiä poikkeuksia siis on mutta tuloverolain mukaan juomapakkausten siis pullojen ja tölkkien keräämisestä ja palautusjärjestelmälle luovuttamisesta saatava tulo sen sijaan on veronalaista lakia ei voi puhemies pitää tarkoituksenmukaisena sillä ovat ymmärrettävästi pääsääntöisesti hyvin vähäiset tulot lisäksi on huomattava että palautusjärjestelmältä saatavat tulot siis panttimaksut jäävät säännönmukaisesti verottajalle ilmoittamatta niinpä olisi johdonmukaista että lakia muutettaisiin siten että veronalaisuudesta vapautetaan myös pullojen ja tölkkien keräämisestä saadut tulot se myös viestisi yhteiskunnan tukea kierrätykselle ja asuin ja luonnonympäristöä siistinä pitävälle juomapakkausten keräämiselle voimme varmasti kaikki yhtyä siihen näkemykseen että ne henkilöt jotka keräävät pulloja ja tölkkejä tölkkejä luonnonympäristöstä puistoista tai kaupunkialueilta tekevät meille kaikille palveluksen ekoteon pitämällä ympäristöä siistinä

myös juomapakkausten palauttamisesta saadut tulot verovapauden kohdalle tämä puhemies olisi varmasti myös sitä normienpurkua josta maamme hallitus pääministeri juha sipilän johdolla on halunnut pitää ääntä ja ja todeta että byrokratiaa täytyy poistaa tämä varmasti olisi nimenomaan juuri sitä

arvoisa puhemies hallitus on monesti tässäkin salissa ja salinkin ulkopuolella puhunut siitä että normeja pitää purkaa ja byrokratiaa pitää vähentää se on valitettavaa että täällä salissa ei nytten ole yhtään hallituspuolueen edustajaa paikalla kun edustaja tuppurainen esittelee lakiesitystänsä joka nimenomaan tarjoaa keinon purkaa normeja sellaisessa tilanteessa jossa niitä ei käytännössä tähänkään asti olla noudatettu muun muassa verohallinnon ylitarkastaja petri manninen on todennut ettei muista yhtään tapausta jossa henkilöltä olisi peritty peritty jälkiveroa ilmoittamattomien pullonkeräystulojen vuoksi verohallinto on myös todennut että tämä ei ole heidän prioriteettilistassaan kovin korkealla eli käytännössä näistä tuloista ei olla tähänkään asti maksettu veroa nyt olisi mahdollisuus korjata lainsäädäntöä juuri siihen suuntaan että myös se olisi linjassa jo tämän olemassa olevan käytännön kanssa eli voisimme purkaa normeja tältä osin muutenkin tämä edustaja tuppuraisen tekemä lakialoite on oikein kannatettava

arvoisa puhemies hyvät läsnä olevat edustajatoverit tämän lakialoitteen tarkoituksena on ryhmäkanneoikeutta laajentamalla parantaa heikomman suojaa työelämää tasa arvoa yhdenvertaisuutta ja ympäristöä koskevissa asioissa tavalliselle ihmiselle oikeudenkäynti on vaikea ja usein myös kallis prosessi tällä hetkellä ryhmäkanne on mahdollinen vain kuluttaja asioissa tässä aloitteessa esitetään että ryhmäkanteen voisi panna vireille myös tasa arvovaltuutettu yhdenvertaisuusvaltuutettu sekä rekisteröity yhdistys jonka tarkoituksena on työntekijöiden edunvalvonta tai vastaavasti ympäristöasioihin tai ihmisoikeuskysymyksiin vaikuttaminen työelämän kansainvälistyessä sekä pätkä ja silpputöiden yleistyessä työsuojelu muiden viranomaisten valvontamahdollisuudet ovat heikentyneet yksittäiselle työntekijälle kynnys nostaa kanne työnantajaa vastaan on iso hankalan hitaan epävarman ja kalliin prosessin päälle pelkona on silmätikuksi joutuminen ja työpaikan menettäminen ammattiliittojen itsenäinen kanneoikeus olisi merkittävä apu työntekijöiden oikeuksien puolustamisessa millaisista tapauksista sitten voisi olla kyse annan esimerkin työpaikan kaikki osastosihteerit ovat naisia ja heistä suurin osa tekee töitä määräaikaisessa työsuhteessa mielestään ilman perustetta osastosihteerit ovat tyytymättömiä tilanteeseen mutta kukaan ei halua riitauttaa asiaa koska pelkää menettävänsä työnsä tällaisessa tapauksessa ammattiliitto tai jokin tasa arvojärjestö voi nostaa kanteen työntekijöiden puolesta toinen esimerkki joukko ulkomaalaisia työntekijöitä saapuu suomeen siivoojiksi he ovat joutuneet maksamaan välittäjälle suuren summan rahaa päästäkseen suomeen eivätkä ole kuulleet suomalaisista työehdoista käy ilmi että palkka on vain muutama satanen kuussa eikä sillä pysty elämään he pelkäävät kotimaahansa jääneiden sukulaistensa puolesta ja sitä ettei heidän työlupiaan uusita tällaisessa tapauksessa ammattiliitto voi riitauttaa alipalkkauksen ja laittomat välitysmaksut siivoojien puolesta myös ihmisoikeusjärjestöt saisivat tämän lakialoitteen myötä itsenäisen kanneoikeuden näin esimerkiksi vanhusjärjestö voisi nostaa kanteen jos kunnalliset vanhuspalvelut eivät ole riittävät tai vammaisjärjestö voisi nostaa kanteen jos lain takaamia avustajia tai muita tukipalveluja ei myönnetä kuten pitäisi ympäristöjärjestöjen itsenäinen kanneoikeus mahdollistaisi kanteen nostamisen esimerkiksi kaivoksen toiminnasta aiheutuvien haittojen korvaamiseksi ja ennen muuta ennaltaehkäisemiseksi järjestöjen kanneoikeus täydentäisi viranomaisvalvontaa mutta myös tukisi riitojen ennaltaehkäisyä rehellisiä yrittäjiä kuormittavan valvonnan ja paperisodan sijaan väärinkäytökset vähenisivät kun keplottelijoilla olisi nykyistä suurempi riski joutua oikeuteen laajempi kanneoikeus ehkäisisi epätervettä kilpailua ja olisi siten myös elinkeinoelämän etu kansainvälisesti katsottuna suomi on pahasti jälkijunassa ryhmäkanteiden käytössä esimerkiksi ruotsissa ryhmäkanteen käyttöala on rajoittamaton kuten yhdysvalloissakin norjassa kaikki järjestöt joiden tarkoituksena on jonkin asian suojeleminen tai edistäminen voivat nostaa ryhmäkanteen myös tanskassa lainsäädäntö on vastaava ja islannissakin ryhmäkanteet ovat sallittuja muissa pohjoismaissa monessa eu maassa ja yhdysvalloissa on aivan oleellisesti laajempi ryhmäkanneoikeus kuin meillä suomessa kollektiivinen kanneoikeus ei kuitenkaan ole vieras suomenkaan lainsäädännössä meillä on ryhmäkannemahdollisuus kuluttaja asioissa työtuomioistuinmenettely yrittäjäjärjestöillä on itsenäinen mahdollisuus riitauttaa kohtuuton sopimusehto tässä lakialoitteessa esitetty järjestöjen itsenäinen kanneoikeus tarkoittaisi sitä että yhdistys voisi nostaa kanteen myös asianosaisen tahdosta riippumatta tämä on perusteltua sillä esimerkiksi täällä tilapäisesti töissä oleva saattaa olla velkaa työnvälittäjälle eikä tämän vuoksi uskalla puolustaa oikeuksiaan kanteen ajaminen suostumuksetta ei sekään ole vieras asia oikeusjärjestelmässämme kanneoikeuden soveltamisalan laajentamista vastustavat tahot ovat väittäneet että kanteita nostettaisiin kiusaamistarkoituksessa mikä lisäisi elinkeinoelämän kustannuksia muiden pohjoismaiden kokemusten pohjalta ei kuitenkaan löydy näyttöä tällaisesta ryhmäkannelain valmistelun yhteydessä peloteltiin turhaan myös ulkomaisten sijoitusten vähentymisellä uhkien sijaan ryhmäkanneoikeuden laajentamisella olisi huomattavia myönteisiä vaikutuksia heikomman ja tavallisten ihmisten oikeusturva parantuisi niin työelämä kuin tasa arvo yhdenvertaisuus ja ympäristöasioissakin elinkeinoelämä hyötyisi kun epäterve kilpailu vähenisi kaiken lisäksi säästettäisiin kaikkien osapuolten resursseja käsittelemällä yhtä kannetta useiden yksittäisten kanteiden sijaan toivon että lakivaliokunta ottaisi tämän asian käsiteltäväkseen ja pyytäisi oikeusministeriöltä tästä vastinetta